ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö viisi asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja

vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kolmas lisätalousarvio on suhteellisen laajan yksimielisyyden vallitessa käsitelty siihen liittyy kuitenkin yksi eriävä mielipide jossa esitetään esitetään lisäystä kunnille siirrettävään määrärahaan hallituksen esitys kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtävästä kahdensadankolmenkymmenenseitsemän miljoonan euron korotuksesta koskee vuodelta kaksituhattakaksikymmentä aiennettavaa siirtoa kilpailukykysopimuksen toteuttamiseen liittyvästä kompensaatiosta kyseessä on kertakorvaus joka maksetaan kunnille kuluvan vuoden marras tai joulukuussa tasasuuruisesti neljänkymmenenkolmen pilkku kahdenkymmenenkahden euron suuruisena summana asukasta kohden valiokunta pitää kompensaation aikaistusta perusteltuna kuntatalouden heikon tilanteen vuoksi kuntien toimintamenot ovat kasvaneet minkä lisäksi verokertymät ovat olleet ennakoitua pienemmät tämän arvioidaan johtuvan muun muassa ennakonpidätykseen tehdyistä menettelymuutoksista ja kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon liittyvistä tekijöistä jotka vaikuttavat kertymien ajoitukseen kuntaliiton arvion mukaan kuntatalouden tila on heikentynyt kuluvana vuonna voimakkaasti erityisen voimakkaasti kevään ennusteesta ovat pudonneet kuntien verotulot myös kuntatalouden menot ja investoinnit ovat kasvaneet odotettua nopeammin tilikauden tulos on painumassa tänä vuonna yhteensä nolla pilkku yhdeksän miljardia euroa alijäämäiseksi tätä ennen kunnallisen kirjanpitohistorian heikoin tilikauden tulos nykytyyppisten tilinpäätösten aikana on ollut nolla pilkku neljä miljardia euroa miljoonaa euroa miinusmerkkinen alijäämäinen tilinpäätös vuonna kaksituhattakaksitoista kuntien verotulokertymän lasku tänä vuonna on johtunut siis pitkälti tuloverotuksen järjestelmämuutoksista ei niinkään suhdannekehityksen voimakkaasta hiipumisesta vuoden alussa käyttöön otettu vuositulorajaan perustuva verokorttiuudistus sekä tulorekisteri synnyttivät kuntien verotilityksiin eräänlaisen rytmihäiriön joka on myöhentänyt verotulojen kertymistä

suuri tekijä tietysti on myös se että kuntatalouden tilaa heikentävät heikentävät juuri tänä vuonna monet edelliseltä hallituskaudelta periytyvät valtionosuuksia leikkaavat päätökset tyypillisesti ne liittyvät kilpailukykysopimuksen tai erilaisten säästölakien toimeenpanoon kiky leikkaukset ovat kuluvana vuonna täysimääräisiä vaikka esimerkiksi lomarahaleikkauksesta saatu säästö kutistuu jo pois eikä työajan pidennys ole kuntaliiton arvion mukaan tuonut kuntiin sille asetettuja säästötavoitteita lisäksi kuntien verotuottojen kertymistä on hidastanut jo useamman vuoden ajan palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen nousu summalukuinahan tämä näyttäisi siltä että tuo peittäisi reilun neljänneksen kuntien alijäämästä mutta kuntakohtaisesti se ei ihan yhtä lohdullista paikkausta tee koska koska kompensaatio maksetaan asukasmäärän pohjalta tasasuuruisena ja sitä menee myös niille kunnille jotka näillä näkymin tekevät positiivisen tilinpäätöksen tältä vuodelta mutta se helpottaa kyllä tuntuvasti useimpien alijäämäkierteeseen joutuneiden kuntien taloustilannetta ja on kovinkin positiivinen toimi ne isommat lääkkeethän tulevat ensi vuoden talousarvion yhteydessä ja niistä keskustellaan sitten erikseen hallitushan esitti tässä lisätalousarviossa myös tarkistuksia tuloarvioihin muun muassa arvonlisäveron ja varainsiirtoveron tuottoarvioita korotetaan kun taas ansio ja pääomatuloveron sekä energiaveron tuottoarvioita alennetaan yhteenlaskettuna ja summattuna tuloarvioita alennetaan neljäsataaneljäkymmentäkolme miljoonaa euroa näillä muutoksilla valtionvelan määrän arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa noin sataseitsemän pilkku neljä miljardia euroa eli prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen

valiokunta esitti siis päätösehdotuksenaan että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen kahdellekymmenellekahdeksalle näille valtiopäiville sisältyvän ehdotuksen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kolmanneksi lisätalousarvioksi ja että eduskunta hylkää lisätalousarvioaloitteen lta kymmenelle näille valtiopäiville ja että eduskunta päättäisi että vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kolmatta lisätalousarviota sovelletaan tämän kuun lopusta elikkä kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat meillä on käsittelyssä lisätalousarvio jossa siis jonkin verran on pieniä muutoksia tuloarvioihin ja sitten tämä korjaus kunnille tulorekisteriuudistuksen vuoksi jota varhaistetaan siis tämän vuoden puolelle jonkin verran helpottamaan vaikeaa kuntataloutta budjettiriihessähän hallitus päätti myös valtion lisätalousarviosta jonka mukaan kunnat saavat tänä vuonna tuon kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa jolla vältetään kiky sopimuksen mukaisten lomarahaleikkausten huomioiminen kahteen kertaan tästä huolimatta meillä ensi vuoden talous kunnissa näyttää kyllä entistä huonommalta valtion vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetti helpottaa kuntatilannetta mutta ei todellakaan tule ratkaisemaan kuntatalouden alijäämäisyyttä kuntatyönantajien jalonen totesi tämä ei kuitenkaan korjaa kuntatalouden alijäämää tiukasta taloustilanteesta kertovat kuntien käynnistämät yt neuvottelut joista ovat nyt ilmoittaneet suuretkin kuntatyönantajat tämä on poikkeuksellista

kuntien on saatava uusiin tehtäviin ja velvoitteisiin täysimääräinen valtionosuus niin että todelliset kustannukset tulevat katetuksi oikeastaan tästä tulen siihen millä tavalla nyt esimerkiksi hallitus on ratkomassa tätä yhtä soten soten isoa kokonaisuutta eli vanhustenhoidon kokoomuksenkin kannattamaa hoitajamitoitusta minkä hallitus on nyt muuttanutkin henkilöstömitoitukseksi tähän ei ole varattu rahaa ei ensi vuodelle eikä tuleville vuosille kun tätä asiaa jonkin verran selvitin niin esimerkiksi vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme kun henkilöstömitoituksen pitäisi tulla voimaan aprillipäivänä huhtikuussa itse asiassa rahaa on tämä vasemmistohallitus varannut budjettiin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa kun pitäisi varata kaksisataaviisikymmentä miljoonaa eli tässä tulemme siihen tilanteeseen että meillä itse asiassa kunnat ovat tämäntyyppisen politiikan jälkeen entistä vaikeammassa tilanteessa no mitä he esittävät ensi vuodelle kun jo tietynlaisia tiukennuksia ainakin ministeri kiuru on puheissaan sanonut vanhustenhoidon henkilöstötilanteeseen he esittävät lisäystä viisi miljoonaa euroa no kokoluokan voi ymmärtää hyvin sillä että tämä on vain hieman yli puolet siitä mitä he esittävät omien ministereidensä erityisavustajien palkkaukseen eli meidän vanhustenhoidon

meidän kuntatalouden on tulossa merkittäviä isoja velvoitteita ilman todellista kestävää rahoituspohjaa arvoisa puhemies oikea ratkaisu on tietysti se että näitä toimenpiteitä tehtäisiin niin että rahat riittävät tulevaisuudessa ja myös niin että ei annettaisi lupauksia vanhuksille eikä peruspalveluiden tarvitsijoille tai tehtäisi sellaisia toimenpiteitä jotka vievät jopa kuntataloutta huonompaan suuntaan mistä siis tässä jalonenkin edellä mainitsi arvoisa puhemies hallitus otti varsin nöyrästi vastaan yhden virkamiehen kirjelmöinnin liittyen nuorten toivomiin kevytautoihin no nyt on tullut toinen muikkari eulta ja tämä koskee itse asiassa rinteen hallituksen koko talouspolitiikkaa nyt tietysti on kysymys siitä otatteko tämän muistutuksen yhtä nöyrästi vastaan ja ryhdytte toimenpiteisiin täyttääksenne näitä euroopan unionin komission antaman muistutuksen vaateita vai onko tämä nyt teidän mielestänne pienempi asia kuin se kevytautokysymys jossa olitte nöyrästi eun edessä suurin piirtein rähmällänne arvoisa puhemies suomi on saanut siis kovaa kritiikkiä eun puheenjohtajamaana ensin työstämästään eun budjettisuunnitelmasta josta itse asiassa todettiin että ainoa saavutettu konsensus oli se että lähes kaikki hallitukset vihaavat suomen suunnitelmaa näin olette onnistuneet euroopan unionin talouden hoidossa ja sitten kun katsomme miten suomessa on mennyt niin eu komissio pyysi suomelta lisätietoja ensi vuoden alustavasta talousarviosta ja itse asiassa valtiovarainministeri mika lintilä totesi että meidän arviomme mukaan kyse ei ole erityisen vakavasta vakaus ja kasvusopimuksen noudattamatta jättämisestä mutta on siis kuitenkin kyse siitä

olla euroopan unionin budjettikurisääntöjen vastainen toivottavasti hallitus on tässä talouskysymyksessäkin yhtä suoraviivainen kuin oli nuorten kevytautojen torppaamisessa
myönnän pyydetyistä puheenvuoroista neljä seuraavaa ja sen jälkeen otamme debatin

arvoisa puhemies tämä toimi mitä tässä lisätalousarviossa tehdään on varsin tarpeellinen eli näitä kiky palautuksia ennenaikaistetaan millä helpotetaan kuntien tilannetta edellisen hallituksen jäljiltä eli voisi sanoa ja kiteyttää tämän sanomalla että tässä sitä nyt sitten edellisen hallituksen toimia paikkaillaan mutta hyvä että näin on tärkeää että kunnat saavat tämänhetkiseen tilanteeseen hieman helpotusta tuossa tuli mieleen kun kuuntelin edellistä puheenvuoroa että taisi olla erilaiset mietteet mietteet siellä kokoomuksessakin vuosi takaperin syksyllä kun silloin vielä puheenjohtaja orpo talousarviokeskustelussa totesi että kuntatalous on vahvempi kuin kahteenkymmeneen vuoteen näin vielä viime syksynä sanottiin ja nyt näemme tulokset eli valitettavasti tulokset eli valitettavasti kovin vahva tämä kuntatalous ei ole ja tämä uusi hallitus onneksi nyt suoraan sanottuna paikkaa kokoomuksen jälkiä nyt ei enää leikata nyt kuntien asema paranee yhdellä pilkku yhdellä miljardilla eurolla kaiken kaikkiaan ensi vuonna ja tässä otetaan tälle vuodelle tämä ensimmäinen paikkuuaskel tästä on puhemies kysymys ihan turha muuksi yrittää tätä asiaa tätä asiaa muuttaa kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen siitä linjasta että esimerkiksi kunnissa mahdollistetaan taas ensi vuonna edellisen hallituksen lakkauttama hyvin toimiva kuntakokeilu kiitos siitä hallitukselle ja ministeri harakalle esimerkiksi pirkanmaalla tampereella tästä saatiin erittäin hyviä tuloksia oli todella suuri sääli että edellinen hallitus lakkautti tämän hyviä tuloksia tuottaneen kuntakokeilun

kyllä aktiivimallit voimassa pidettiin mutta oikeat työllistävät toimet lakkautettiin nyt onneksi kuntienkin kannalta tämä kuntapohjainen kokeilu voi ensi vuonna jatkua mikä on tietenkin työllisyysastetta saataisiin kunnissa paremmaksi niin varmasti myös se taloustilanne sitä kautta helpottaisi puhemies tässä vähän viitattiin tähän hallituksen linjaan täällähän on käyty niin välikysymyksen yhteydessä kuin budjettikeskustelussakin siitä kovasti keskustelua ja mielestäni on syytä ehkä kerrata se muutos mikä tapahtui kun kansa uurnilla kävi ja hallitus vaihtui onhan tässä nyt nähtävissä niin kuntapuolella kuin muuallakin että nyt ollaan siirrytty siitä oikeistolaisesta leikkauspolitiikasta politiikkaan jossa satsataan koulutukseen satsataan pienten ihmisten toimeentuloon ja tulevaisuusinvestointeihin eli suunta on muuttunut ja se suunta on täysin oikea kokoomukselta tietenkin voisi kysyä mikä tämä hattutemppu olisi tai mitä he itse

tuntuvat moittivan kovasti alijäämää mutta olisivat kovasti myös laskemassa veroja eivätkä samaan aikaan kertoisi mistä leikataan tietää että kunniltako leikattaisiin vai koulutuksestako leikattaisiin vai liikenneinvestoinneista vanhustenhoivasta eläkkeensaajien toimeentulon parannuksista mistä kokoomus leikkaisi sitä emme ole kuulleet mitä tulee budjetin talouslinjaan joka on tässä suhdannetilanteessa lievästi elvyttävä niin pyydän huomiota sille tosiasialle että esimerkiksi arvostettu talousasiantuntija sixten korkman käytti puheenvuoron jossa hän juuri kuvasi vallitsevaa taloustilannetta ja totesi että näissä olosuhteissa jolloin korko on matala ja talous hiipuu elvyttävä politiikka on perusteltua ja ja sitähän hallitus juuri tekee

esimerkiksi palkkatukea lisätään tässä on paljon selkänojaa asiantuntijoilta näille hallituksen toimille se mitä tulee komission kantaan on on aika mielenkiintoista nimittäin mehän täällä viime viikolla budjettikeskustelussa toimme esiin tämän reutersilta saadun tiedon jonka mukaan komissio oli nimenomaisesti sanonut että nyt joilla on varaa tehdä tietyllä tavalla elvyttävää finanssipolitiikkaa tulisi toimia koska taloussuhdanne on se mikä on eli se mitä komissio on tässä uutisessa viestinyt on toki hieman erisuuntaista kuin mitä kokoomus tuossa äsken tuntui edellisessä puheenvuorossaan korostavan puhemies tältä pohjalta jatketaan keskustelua tässä on tärkeä satsaus kunnille ja uskon siihen että hallituksen toimet myös esimerkiksi kuntakokeilujen suhteen antavat kunnille lisää toivoa

arvoisa puhemies

kyse on kiky sopimuksen lomarahaleikkauksiin liittyvästä kompensaatiosta jolla vältetään valtionosuuden vähentäminen kahteen kertaan kikyn takia tälle vuodelle siirrettävä kahdensadankolmenkymmenenseitsemän miljoonan euron summa vähennetään vastaavasti ensi vuoden valtionosuuksista eli tällä helpotetaan kuntien akuuttia kassakriisiä tänä vuonna se ei kuitenkaan sinällään auta kuntien talousahdingossa ensi vuonna tai pidemmällä tähtäimellä arvoisa puhemies suomen kuntatalous on heikoissa kantimissa ja se on huolestuttavaa koska kuntien taloudesta riippuu aivan olennaisesti se pystyvätkö kunnat huolehtimaan asukkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista pystyvätkö kunnat tarjoamaan laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta sekä pystyvätkö kunnat torjumaan ilmastonmuutosta ja suojelemaan ympäristöä taustalla on kuntien toimintamenojen kasvun kiihtyminen samalla kun verokertymä on jäämässä ennakoitua pienemmäksi kuntien menoja kasvattavat erityisesti väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali ja ja terveysmenojen kasvu sekä hallituksen päättämät uudet sinänsä tosi tarpeelliset toimenpiteet sen takia onkin tärkeätä että hallitus onnistuu nyt viemään sote uudistuksen maaliin tällä kaudella niin kuin olemme hallitusohjelmassa linjanneet kunnille tulevat uudet tehtävät tarkoittavat suurelta osin asukkaille tärkeitä palveluita satsauksia lastemme ja nuortemme hyvinvointiin ja oppimiseen satsauksia perusterveydenhuollon vahvistamiseen ja vanhustenhoivan laadun parantamiseen esimerkiksi perusopetuksen laadun ja tasa arvon vahvistamiseen osoitetusta kuudenkymmenen miljoonan euron summasta viisikymmentäseitsemän miljoonaa kohdistuu kuntatalouteen hallitusohjelman mukaan kunnille tulevat tehtävät kompensoidaan kunnille täysimääräisesti ja tästä me tulemme hallituksessa pitämään kiinni kunnissa tehdään käytännössä se tärkeä työ jonka tuloksena ihmisten arki sujuu ja elämässä eteen tuleviin ongelmiin saa matalalla kynnyksellä viipymättä apua arvoisa puhemies kaikki jotka ovat mukana päättämässä kotikuntansa ensi vuoden talousarviosta tietävät että kuntatalouden sopeutuspaine on suuri ja paine leikata asukkaille tärkeistä palveluista on kova ilman uusia toimenpiteitä kuntatalouden lainanottotarpeeksi on arvioitu yksi pilkku yhdeksän seitsemän miljardia euroa tällä kehyskaudella tuloveroprosentin korotuspainetta on melkein yhdeksälläkymmenellä prosentilla kunnista kuntatalouden vakautus vaatii sekä rakenteellisia toimia että kuntien oman toiminnan kehittämistä samalla on vahvistettava kuntien tulopohjaa työllisyyden parantaminen on tähän tärkeä keino kuten edustaja viitanen äsken kuvasi arvoisa puheenjohtaja kuntien taloussuunnittelua on sotkenut verokertymäennusteen arvioitu satojen miljoonien eurojen aleneminen tämän vuoden kertymän arvioidaan painuvan jopa yhdeksänsataa miljoonaa euroa aiemmin arvioitua alemmas verohallinnon tekemien selvitysten perusteella kertymävaje johtuu suurimmaksi osaksi uudesta verokorttimuutoksesta sekä vuoden alussa käyttöön otetun kansallisen tulorekisterin ilmoitusongelmista ja nämä ovat sinänsä pysyviä muutoksia arvoisa puhemies nostan vielä esiin

kasvukaupunkien ja erityisesti metropolialueen haasteet asuntopula ja kohtuuhintaisten asuntojen puute sekä suuret investointipaineet kun kouluja ja päiväkoteja on rakennettava kasvavalle lapsimäärälle ja myös korjattava sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit tarvitsemme toimivaa joukkoliikennettä kestävään liikkumiseen ja kasvavalle ikääntyvälle väestölle tarvittavat palvelut

myös kasvava maahanmuuttajataustaisen väestön määrä sekä monenlaiset syrjäytymisen haasteet jotka korostuvat erityisesti kaupungeissa yli kuusikymmentä prosenttia suomalaisista asuu kymmenellä kaupunkiseudullamme ennustetaan että vuonna kaksituhattaneljäkymmentä suomalaisista kuusikymmentäseitsemän prosenttia asuu kaupungeissa kasvukaupungeilla on keskeinen rooli kestävän kasvun ja työllisyyden edistämisessä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja syrjäytymisen ehkäisyssä onkin tärkeää että tämä hallitus tekee myös vahvaa kaupunkipolitiikkaa ei unohdeta sitä myöskään tässä salissa

arvoisa puhemies olemme aina tässä salissa tienneet että te edustaja viitanen harrastatte poliittista arkeologiaa ettekä pettänyt tälläkään kertaa

sitten tähän itse asiaan ensinnäkin pidän erittäin hyvänä sitä että hallitus elää ajassa ja tämän lisätalousarvion kautta nyt tulee tämä kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa kunnille se on enemmän kuin tarpeen kuntatalous on mennyt vähän yllättäinkin huonoon kuntoon ja täällä on jo tuotu esille että se johtuu osittain näistä rytmihäiriöistä ja teknisistä seikoista jotka liittyvät verotukseen kuten tähän verokorttiuudistukseen ja tulorekisterin käyttöönottoon jos ymmärrän oikein niin kysymys on suomeksi sanottuna siitä että

se juurisyy tässä mikä aiheuttaa ongelmaa sitten poliittisista ongelmista ongelma on kyllä se että me emme ole saaneet aikaiseksi sote uudistusta meillä on nyt seitsemäs hallitus joka tekee sote uudistusta ja niin kauan kuin sote on kuntien vastuulla meillä tulee olemaan vaikeuksia kuntataloudessa se on ihan selvä asia ja näin tulee lähivuosinakin olemaan sen takia pidän erittäin hyvänä että tämä hallitus omassa omassa hallitusohjelmassaan ja kunta ja alueosaston vedolla valtiovarainministeriössä tekee laajempaa tilannekuvaa tästä kokonaisuudesta kuntataloudesta palveluista henkilöstön saatavuudesta ihan yksittäisen kunnan tasolla kuntaryhmittäin että kokonaisuutena tällaiselle tietopohjalle meillä kaikilla on varmasti erittäin paljon tarvetta sitten otan esille perussuomalaisten vastalauseen tästä täällä on kiinnitetty huomiota siihen että harkinnanvaraisiin

on esitetty vain kymmenen miljoonaa euroa se on totta että kymmenen miljoonaa euroa esitettiin silloin kun lähdettiin tämän vuoden budjettia valmistelemaan touko kesäkuussa muistaakseni tein silloin esityksen siitä mitä siihen esitetään silloin puolitoista vuotta sitten kuntatalouden näkymä oli aika tavalla vielä hyvä ja oli minusta jo hyvä että me saimme tämmöisen pienen puskurin tähän jolloin voidaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kuntia auttaa kun kaivoin vähän tietoja kävi ilmi että edellisen kerranhan meillä on ollut kuntien harkinnanvarainen avustus vuonna kaksituhattaneljätoista ja silloin summa oli kaksikymmentä miljoonaa euroa meitä on monia jotka muistamme aikoja jolloin meillä on ollut todellakin lähes puolet kunnista hakemassa harkinnanvaraista se on pikalaastaria eihän se voi auttaa hetkellisesti ja siinä on tiukat kriteerit miten sitä miten sitä annetaan sitten eteenpäin sitten otan vielä toisen asian tämä on ehkä pieni nyanssiasia mutta täällä perussuomalaisten vastalauseessa sanotaan että että pitää vahvistaa valtiovarainministeriön kuntatalousosaston osaamista ja johtamista minun käsitykseni mukaan ensinnäkin valtiovarainministeriössä ei ole kuntatalousosastoa kansantalousosasto on mutta sitten on kunta ja alueosasto ajattelen kyllä että kun kunta ja alueosasto ei ole vastuullinen myöskään näistä veromuutoksista mitä siellä on tapahtunut tästä rytmimuutoksesta niin minä puolustan tätä osastoa he kyllä tekevät niillä tiedoilla mitä saavat mahdollisimman hyvää ja parasta tulosta ja kuten jo aiemmin sanoin he ovat vetämässä tätä tärkeää työtä koko kuntakentän ja kuntatalouden näköalasta toivon että me voisimme antaa sille työlle kuitenkin kaiken

arvoisa herra puhemies perussuomalaiset ovat hyvin huolissaan kuntatalouden tilasta todellakin käsittelemme tässä

tämän vuoden kolmanneksi kolmanneksi lisätalousarvioksi ja me esitämme tähän että harkinnanvaraista valtionosuutta kasvatetaan siitä kymmenestä miljoonasta kuuteenkymmeneen miljoonaan ja se tulee tässä meidän vastalauseessa hyvin esille perussuomalaiset kantavat huolta myös tulevaisuudesta ja siitä mitä ensi vuoden budjetti tuo meille tullessaan me olemme kuulleet ja kaikki täällä eduskunnassa ovat toivoneet että me saamme hoitajamitoituksen ja se maksaa mutta myös hoivatakuu on tärkeä ja sitä hallitus olette tuomassa nämä molemmat asiat henkilöstömitoitus jollaista te tästä hoitajamitoituksesta nimikkeenä käytätte ja hoivatakuu ovat tällä hetkellä riittämättömästi budjetoituja ja se on erittäin huolestuttavaa olette kertoneet kansalaisille ja meille edustajille täällä että hoivatakuu tuo sen tuhat lääkäriä lisää täällä puhutaan koko ajan lääkäreistä ja siitä että ihminen pääsee hoitoon seitsemän arkipäivän kuluessa kun hoivatakuu tulee mutta todellisuus on ikävä kyllä toinen rahaa ei siellä ole ja kun taustamateriaaleja tutkii niin siellähän puhutaan moniammatillisista tiimeistä mikä tarkoittaa että mitä ihmiset odottavat ja mitä suomen sosiaali ja terveydenhuolto kaipaa peruspalvelut kuntoon lääkärillepääsy turvattava käy niin että itse asiassa sinne lääkärille ei sitten pääsekään vaan siellä sote keskuksessa ohjataan moniammatillisen tiimin luokse huolestuttaa erityisesti oletteko johtaneet harhaan nyt jälleen kerran suomen kansaa ja syöneet sananne kenenkä vastaanotolle se ihminen loppujen lopuksi pääsee pääseekö se sinne lääkärille viikossa vai pääseekö se jonnekin moniammatillisen tiimin vastaanotolle ja keitä ne henkilöt ovat

tämä minua mietityttää että mitä tämä tarkoittaa todellakin toimenpiteitä saamme tehdä paljon ja muun muassa omassa kotikunnassani espoossa väestöä on tullut vuoden aikana kuusituhatta henkilöä lisää ja kun lakisääteiset palvelut on kaikille toteutettava niin mistä mistä sitten kaikki tämä koostuu työpaikkoja ja

edustaja viitanen ei näytä lainkaan ymmärtävän mistä taloudessa on kyse nykyinen hallitus pelaa valtavalla riskillä kun se laittaa kiinni yli tuhat miljoonaa euroa yli miljardin siis pysyviin menoihin ilman että sillä on mitään tietoa näistä tuloista hallituksen omien puheiden mukaan tämän yli miljardin laittaminen kiinni tarkoittaa sitä että jos käy ilmi että sitten työllisyys ei kehitykään aiotulla tavalla ja se ei rahoitakaan näitä menolisäyksiä sitten arvioidaan jo tehtyjä menolisäyksiä niinköhän tulee käymään pääministeri rinne on sanonut että ei niitä nyt ruveta avaamaan keskustan edustajat ovat sanoneet että ruvetaan avaamaan voisitteko edustaja viitanen kertoa kumpi on hallituksen tarkoitus

arvoisa puhemies hoiva huolenpito ja koulutus ne todellakin suomessa ovat kuntien kontolla ja kun edustaja juvonen tässä harmitteli vaikeaa taloustilannetta myös oman kotikaupunkinsa osalta niin täytyy sanoa että ilman tätä rinteen hallituksen paikkaustoimenpidettä jo tänä vuonna ja etupainotteisesti sitten yksi pilkku yksi miljardia euroa espoonkin talous olisi huomattavasti huonommissa kantimissa hallitus on todellakin sitoutunut rahoittamaan kaikki uudet tehtävät täysimääräisesti valtionosuuksien kautta eikö tämä ole hyvä asia kun katson sinne kokoomuksen puolelle yritän löytää sieltä vuosi sitten valtiovarainministerinä toimineen orpon kasvoja mutta en näen hänen kasvojaan näen edustaja toki näen myöskin edustaja heinosen kasvot molemmat hymyilevät ja kysyisin nyt teiltä miten noin niin kuin omasta mielestä teillä meni vuosi sitten kun te leikkasitte me nyt paikkaamme kumman linja on

arvoisa puhemies kun tässä keskusteltiin että kenen linja on on oikea niin haluan kanssa osaltani tutkiskella historiaa muistellaan mikä tilanne oli silloin kun perussuomalaiset lähtivät hallitukseen kaksituhattaviisitoista

komissio oli laittamassa meitä valvontaan olimme syöksykierteessä olimme kreikan tiellä sdp oli vihreiden kanssa husannut hallituksessa useamman vuoden ja satatuhatta uutta työtöntä oli saatu aikaiseksi jos se on saavutus niin hyvä näin nyt uudelleen on se tilanne eli ketkä ovatkaan hallituksessa olisikohan näitä samoja samoja toimijoita sdp etunenässä pääministeripuolueena ja taas alkaa komission varoitusten linja että kun historiaa lähtee muistelemaan on aina tietysti hyvä ottaa koko kirjo esille hyvinkään kaupunginhallituksen edustajana totean että toki olemme tyytyväisiä että lisärahoitusta tulee mutta huolissamme siitä pitävätkö lupaukset siitä että kun lisää tehtäviä tulee rahoitus kanssa tulee
arvoisa puhemies perussuomalaisten puolelta kannetaan huolta kuntataloudesta mikä on aiheellistakin mutta budjettikeskustelussa ei tullut selväksi onko perussuomalaisten linja puheenjohtaja halla ahon linja on ollut kaksituhattayksitoista helsingin sanomien vaalikoneessa jossa hän sanoi että verotulojen tasausjärjestelmästä pitää luopua että se on vanhakantaista kepulaista aluepolitiikkaa ja että jokainen kunta tuottakoon ne palvelut mihin omat rahat riittävät kysymys siis kuuluu onko perussuomalaisten linja sama kuin mikä oli puheenjohtaja halla ahon linja kaksituhattayksitoista toivottavasti se on muuttunut mutta siinä keskustelussa se ei tullut esille toivon että sanotte yksiselitteisesti kannatatteko te muitten puolueitten tavoin tätä tasausjärjestelmää joka on elinehto sille että suomalaisissa köyhissä kunnissa pystytään peruspalvelut tarjoamaan edustaja kankaanniemi vastatkaa te kunta asiantuntijana oletteko te puolueena sitä mieltä mitä kaikki muut puolueet ovat vai oletteko te puheenjohtaja halla ahon linjalla joka on täysin eri mieltä kuin muut puolueet

arvoisa puhemies kuten edustaja guzenina hyvin nosti esiin ensi vuonna nähdään yhden pilkku yhden miljardin lisäpanos kuntien valtionosuuksiin koska todellakin hallitus on tunnistanut että lisärahalle on huutava tarve tässä ollaan lämmöllä muisteltu sitä kuinka viime hallitus kuulemma

pitää suomalaiset pinnalla surullinen esimerkki viime vuoden ja viime kauden linjasta oli kun lopetettiin työllisyyskokeilu jossa pitkäaikaistyöttömiä menestyksekkäästi saatiin kaupungeissa työllistettyä tampereellakin nimenomaan tähän vaikeimpaan ryhmään saatiin tartuttua saatiin nostettua yhä useampi työlliseksi se vahvisti meidän taloutta mutta vahvisti se myös valtiontaloutta siksi nyt ollaan siirtymässä pitkäjänteiselle linjalle jossa todella vahvistetaan työllisyyspalveluita pidetään kaikista huolta ja annetaan kunnille rahat hoitaa ne peruspalvelut huolella
arvoisa puhemies kuntien taloustilanne viime vuosina heikentynyt huomattavasti vaikka kunnat toteuttavat kansalaisille erittäin tärkeitä lähipalveluita kuntien tulopohjaa ovat heikentäneet laskevat verotulot sekä edellisen hallituksen päätökset leikata valtionosuuksia kuntaliitto on nostanut kiky sopimuksen yhdeksi keskeiseksi syyksi kuntien vaikeaan tilanteeseen samaan aikaan kuntien ja kuntayhtymien menot kasvoivat yli kolme prosenttia tänä vuonna epävarmuutta ja taloudellista ahdinkoa ovat lisänneet ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin ilmoitusongelmat nykyinen hallitus kasvattaa valtionosuuksia hallitus on päättänyt lopettaa kuntien valtionosuuksien leikkaukset tämän vuoden lopussa ja nyt helpotetaan kuntien tilannetta aikaistamalla osa tästä tämä on todella tärkeää ja tämä on kunnille erityisen tärkeää

talman arvoisa puhemies tämä käsittelyssä oleva valtion lisätalousarvio on todella tärkeä ja hyvä juttu monella kunnalla on tosiaan kuten täällä on mainittu todella haasteelliset taloudelliset oltavat ja kahdeksankymmentäkahdeksan kuntaa on hakenut harkinnanvaraista rahoitusta että nämä nämä kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa ovat todella tärkeitä toimiessani kunnanjohtajana budjetoinnissa käytettiin kuntaliiton teettämiä verokertymäennusteita ja nyt tulorekisterin ongelmat romahduttivat ennusteita ja sotkivat kuntien budjetointia ja se lovihan oli neljäsataa miljoonaa tämä näkyy nyt parhaillaan kun budjetteja tehdään ja tästä johtuen myös on tärkeää että

on malttia uudistusten tekemisessä ja läpiviemisessä ja kunnollisia vaikutusarviointeja tehdään tiedän että hallitus tulee tekemään näitä näitä tulevien neljän vuoden aikana ja kuntien pitää luottaa että uudistusten laskelmat pitävät tulevaisuudessa

puhemies satayhdeksänkymmentä kuntakonsernia on tekemässä alijäämäisen tilinpäätöksen ja kahdeksankymmentäkahdeksan on hakemassa tätä harkinnanvaraista apua jota on sitten jaossa se kymmenen miljoonaa että siinä mielessä tämä on kyllä vähän alibudjetoitu kohta toki harkinnanvarainen on aina sellainen jolla nimenomaan haetaan tilapäisesti apua mutta nämä kuntien luvut kertovat siitä että kyse on pitkäaikaisesta ongelmasta nyt eivät vaikeuksissa ole vain pienet ja keskisuuret kunnat vaan myöskin maakuntien keskuskaupungit oikeastaan voisi sanoa että helsinkiä lukuun ottamatta myöskin kaikki maakuntien keskuskaupungit ovat tekemässä alijäämäisiä

tuloksia ja alijäämät huitelevat siellä kymmenissä miljoonissa ja mikä on vakavinta niin tässä tilanteessa irtisanomisuhan alla yt neuvotteluissa on sote henkilöstöä kun joudutaan muutenkin miettimään mistä ihmeestä me löydämme sote henkilöstöä elikkä nyt hallitus ei saa enää yhtään tehdä sellaisia päätöksiä jotka lisäävät kuntien kuluja jos niihin ei ole osoittaa ja tämä koskee nyt erityisesti tätä hoitajamitoituskysymystä myöskin eli meidän pitää kunnille varataan ne rahat jotka niille kuuluvat näitten velvoitteitten täyttämiseen
arvoisa herra puhemies palaan tähän eu noottiin ja tietysti talouden ja sitä tapaa millä nyt rinteen hallitus on asiaa hoitamassa kuvaa valtiovarainministeri lintilän toteamus että hallituksen arvion mukaan kyse ei ole erityisen vakavasta vakaus ja kasvusopimuksen noudattamatta jättämisestä eli hän myöntää että ollaan rikkomassa näitä säädöksiä ja tietysti se on vakava huomautus eulta vain muutama kuukausi tämän hallituksen

arvoisa puhemies edustaja heinosen ja muidenkin siellä kokoomuksessa kannattaa lukea se lausunnolle lähtenyt ehdotus hoitajamitoituksesta se tarkoittaa sitä että ensi vuonna todella ne hoivayksiköt joissa tällä hetkellä alitetaan edes suositus joita on noin sata kerta kaikkiaan tulevat lainvastaiseen tilaan tämä on hyvin selkeä asia ja uskon että lukemalla sen esityksen tämä selviää heinosellekin arvoisa puhemies arvoisa puhemies vielä tähän talouden talouden isoon isoon kuvaan

ehkä historiassa ei ole sellaista tilannetta jolloin tilannekuva kuntien taloudesta olisi epäonnistunut ennusteessa niin kuin se epäonnistui tälle tälle vuodelle sen takia vaaditaan poikkeuksellisia toimia ja sen takia hallitus niitä nyt tekee olen iloinen siitä että nyt kokoomuskin on asettunut sille kannalle ja tukee tätä hallituksen esitystä eikä ole jättänyt vastalausetta arvoisa puhemies tämä on tärkeää koska tarvitsemme kuntatalouteen korjaavia toimia jo tälle vuodelle olen iloinen että kokoomus on

arvoisa puhemies perussuomalaisten lähtökohta on se että koko maa pidetään asumiskelpoisena ja tämä edellyttää luonnollisesti tasausjärjestelmiä myös kuntatalouden osalta se on yksiselitteisen selvä asia edustaja rantakangas kyllä hämmästelen sitä että te ette ole huolestunut tästä kuntatalouden todella synkästä tilanteesta teidän kotikaupunkinne veroprosentti nousee painelaskelman mukaan hallitusohjelman perusteella tehdyn ohjelman mukaan viidellä prosenttiyksiköllä yli kahteenkymmeneenkuuteen prosenttiin ja kuntien yhteenlaskettu velka nousee kahdestakymmenestä miljardista kolmeenkymmeneen miljardiin vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä eli tämän hallituskauden aikana nämä ovat niin vakavia lukuja että nyt pitää ottaa tosiasiat käteen ja tehdä päätöksiä tältäkin osin kymmenissä kunnissa ja kuntayhtymissä käydään yt neuvotteluja eivät kunnat ja kuntayhtymät käy niitä ihan

puhemies on tärkeää että hallitus on ajan tasalla ja kunnat saavat jo tänä vuonna lisää valtionosuuksia ensi vuonnahan vuonnahan valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on kolmesataa miljoonaa euroa plusmerkkinen oli erinomaista että edustaja kankaanniemi kunta asiantuntijana käytti tämän puheenvuoron valtionosuuksien ja verotulotasauksen tärkeydestä rantakangas tuossa sanoi että kaksituhattayksitoista halla aho oli oli toista mieltä tarkistin että hän oli vielä kaksituhattaseitsemäntoistakin toista mieltä harmi että hän poistui salista emmekä emmekä saa kuulla mitä mieltä hän on nykyisin sitten voisi todeta kristillisdemokraateille että taisitte olla hallituksessa silloin kun harkinnanvaraiset avustukset poistettiin vuonna kaksituhattaneljätoista

arvoisa puhemies täällähän kyseltiin mikä linja on oikea senhän me tiedämme että viime hallituksen linja oli se leikkauslinja mutta puhemies jotta voisin arvioida tätä kysymystä minä kyllä haluaisin tietää mikä on kokoomuksen linja

uskon että ben zyskowicz tietää ja ymmärtää taloutta kovastikin uskon näin mutta juuri siksi en voi ymmärtää puhemies miksi kokoomus ei kerro miten tämä yhtälö voisi olla mahdollinen he samaan aikaan moittivat kovin sanoin että nyt tehdään alijäämää ja varoittelevat ja samaan aikaan he ovat esittäneet mittavia veronkevennyksiä veroja siis ei kokoomuksen mielestä nyt alenneta tarpeeksi se ei riitä että pieni ja keskituloinen eläkkeensaaja tai palkansaaja saa autoverokin piti poistaa heinosen mielestä ja samaan aikaan kokoomus ei kerro mistä se leikkaisi leikkaisitteko koulutuksesta vanhustenhoivasta eläkkeensaajien asemasta mistä leikkaisitte ben zyskowicz te te varmasti ymmärrätte taloutta minä toivoisin että tämän yhtälön selittäisitte että mikä on kokoomuksen linja

arvoisa puhemies täällä edustaja viitanen aikaisemmin viittasi kansainväliseen suositukseen että niiden joilla on varaa elvyttää tulisi elvyttää totean että että siinä vain viitattiin vähän vakavaraisempiin keski euroopan talouksiin joiden taloustilanne on aika paljon parempi sinällään pidän hyvänä tätä lisätalousarvioesityksen kädenojennusta

kunnille koska kuntien taloustilanne on tällä hetkellä poikkeuksellisen haastava jotta tätä voitaisiin saada pysyvämmin parannettua tarvitaan laajempaa otetta ensinnäkin verotilitysjärjestelmän ongelmien korjaaminen on yksi toisaalta on myöskin työllisyyden kasvattaminen tämä työllisyyskokeilu itse asiassa toteutettiin viime hallituksen aikana ja olin itse tampereella pormestarina silloin käynnistämässä kokeilua velvoitteiden arviointia pitää käydä täällä on nostettu muun muassa se onko kunnilla mahdollisuutta ensi vuonna vielä näiden vos lisäysten myötä nostaa tätä mitoitusta riittävästi onko lääkäreitä saatavissa riittävä määrä jotta hoitotakuuseen päästään tästä käydään keskustelua juuri nyt vielä kuntien erilaistuvien tarpeitten tunnistaminen ja kuntien talousjohtamisen vahvistaminen ehkä tarvitaan jopa kriisiohjelma

arvoisa herra puhemies todellakin katson huolestuneena ensi vuoteen ja tulevaan kauteen olette luvanneet että hoitajamitoitus tulisi olemaan se nolla pilkku seitsemän mutta kyllähän me kaikki sen ymmärrämme ja tiedämme että se on helpommin sanottu kuin tehty mistä te sieltä sitten säästätte että me saamme sen nolla pilkku seitsemän tarkoittaako se sitä että yhä useampi ammattikoulutettu hoitaja lähihoitaja sairaanhoitaja joutuu miettimään onko se hänen työpaikkansa vai korvataanko ammattikoulutettu hoitaja jollakin muulla

että me saamme mielenterveyspalveluja me saamme ihmisille apua ja me saamme nuorille ja koululaisille sitä tukea ja turvaa mitä he tarvitsevat ja minua pelottaa että sitä rahaa ei ole

arvoisa puhemies uskon että ikonen viittasi tähän tähän reutersin julkaisemaan keskustelupaperiin jossa komissio nimenomaan viittaa siihen että nyt jäsenvaltioiden pitäisi pikemminkin kuin reagoida ennakoivasti vastata finanssipolitiikalla tähän kasvun heikentymiseen täällä mainitaan kaksi maata joiden osalta varoitellaan ne ovat italia ja kreikka ja joiden pitää pitää huoli että markkinoiden usko säilyy suomi ei ole tässä joukossa

jota on varoiteltu arvoisa puhemies haluaisin myöskin kysyä viitanen tuossa kysyi mutta johon ei tullut vastausta ja uskon että edustaja zyskowicz on valmis vastaamaan kokoomus on siis moittinut hallituksen koulutuspanostuksia liian vaatimattomiksi ja toisaalta haluaisi tehdä vielä isommat veronkevennykset ja toisaalta on moittinut moittinut hallitusta liiallisesta alijäämästä miten tämä yhtälö menee umpeen

zyskowicz älkää nyt vain sanoko että te te olette se ensimmäinen oppositiopuolue joka ottaa käyttöön dynaamiset vaikutukset jos otatte niin silloin kokoomus menee talouspolitiikan mutasarjaan
kohta kuulemme vastauksen sitä ennen edustaja honkonen
arvoisa herra puhemies kuten kaikki tiedämme kuntatalouden tilanne ei ole mikään helppo olemme tuolla kunta ja terveysjaostossakin kuulleet tästä viime viikkoina ja se totta kai varmasti meitä kaikkia täällä salissa todella huolettaa tämähän ei tule minään yllätyksenä koska tämähän sosiaali ja terveyspalveluihin aivan kuten edustaja vehviläinen sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja perusteellisessa puheenvuorossaan edellä totesi ja uskon että siinä itse kukin puolue voi tässä salissa tavalla tai toisella katsoa peiliin sen peilin voi sitten valita kyllä aivan itse mutta nyt todella kuntien taloutta vahvistetaan ja se vahvistuu isossa kuvassa on tärkeää että talouskasvun siipiä ei nyt katkaista niin kuin nähdään työllisyys vahvistuu edelleen ja kun katsotaan valtiontalouden tilaa niin nyt kun kokoomuksen kaksitoista vuotinen valtakausi on päättynyt ja sinä aikana valtionvelka on lähes kaksinkertaistunut tai ylikin niin on tärkeää että pidetään kestävää talouskasvua yllä siinä mielessä mielestäni nämä valtionosuuslisäyksetkin tulevat tarpeeseen ja sieltä sieltä samasta samasta verokertymästähän ne kuntienkin verot kertyvät missä missä tietysti sipilän hallituksella ja sen toimenpiteillä oli iso rooli
arvoisa herra puhemies ensin edustaja lindtman teiltä jäi vastaamatta edustajan heinosen kun te olette maikkarissa sanonut että ensi vuonna tässä maassa ei kerta kaikkiaan enää hyväksytä hoitajien alimitoitusta ja niin edelleen niin tällä viisi miljoonallako se on tarkoitus hoitaa puhutteko nolla pilkku viidestä vai puhutteko nolla pilkku seitsemästä te ette vastannut nyt on tilaisuus vastata

arvoisa puhemies tässä salissa on moneen kertaan todettu että ne osat kokoomuksen työllistämissuunnitelmista jotka eivät ole leikkauksia pienituloisille työttömille tämä hallitus on kyllä toteuttamassa panostetaan työllisyyspalveluihin autetaan nimenomaan niitä ihmisiä joilla on tarvetta päivittää osaamista ja pyritään tätä kautta

miten tämä yhtälö voi toimia se on kyllä mielenkiintoista ja siksi odotankin opposition vaihtoehtobudjetteja muistan että niitä on on ollut kiinnostavaa oppositiossa tehdä ja siellähän me sitten näemme miten tämä tasapainotus itse kultakin sujuu se on hyvä asia että nyt panostetaan todella ennaltaehkäisyyn panostetaan siihen että saadaan pidettyä varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen ryhmäkoot pienenä sitä kautta vähennetään niitä terveysmenoja tulevaisuudessa pidetään kaikki hyvinvoivina pidetään kaikki työkykyisinä katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen ei vain neljän vuoden talouden tasapainoon vaan kymmenen kahden kolmenkymmenen vuoden päähän se on oikea linja

arvoisa puhemies välillä tuntuu että tämä keskustelu on aika irti siitä kuntatodellisuudesta missä eletään siitäkin huolimatta että hyvin moni meistä on myöskin kuntapäättäjä tosiasia on se että tällä hetkellä kunnista tulee erittäin hälyttävää viestiä eli on huolestuttava kriittinen tilanne jota itsessään lisää se että meillä on tiedossa uudet väestöennusteet joiden mukaan syntyvyys laskee ja ikääntyvän väestön myötä samanaikaisesti kustannukset kasvavat esimerkiksi sosiaali ja terveyspalveluissa kun me puhumme kuntatalouden tilasta me puhumme hyvinvointiyhteiskunnan kaikkein tärkeimmistä ydinpalveluista siis päiväkodeista kouluista vanhustenhoivasta mielenterveyspalveluista ja niin edelleen sen takia tämän pitäisi olla politiikan teossa semmoinen ihan keskeinen teema johon realismin kautta pureudumme

hämmentävän paljon käytätte aikaa kokoomuksen ruotimiseen ja edellisiin kausiin viime kaudelta voidaan varmasti monista asioista meitä syyttää mutta siitä ette voi syyttää etteikö olisi kuntatalouden tilaa otettu vakavasti silloin itse asiassa työllisyyskehityksen kautta työllisyyskehityksen kautta päästiin luomaan tulevaisuudenuskoa syntyi sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa suomeen nyt se oleellinen ero edellisen ja tämän hallituksen

puheenjohtaja kuntatalous on kriisissä niin kuin on todettu ja siihen on monta syytä kuntayhtymien ja kuntien menokehitys kasvaa neljä viiva viisi prosenttia siinä on on yksi syy mutta sitten ovat myös nämä verokorttiuudistukset ja ja tulorekisterimurheet mutta uskon että sitten omalta osaltaan oikenevat on hienoa että nykyinen hallitus on tarttunut kuntatalouden murheisiin kiinni ja korjaa nyt kuntataloutta pikaisesti jo lisätalousarviolla ja ensi vuoden vuoden osalta on yksi pilkku yksi miljardia kaiken kaikkiaan ja myös niin kuin hallitusohjelmassa on todettu kompensoi täysimääräisenä nämä tehtävälisäykset mitä kunnille ollaan laittamassa tämä on sitä oikeata kuntapolitiikkaa mutta kuntatalouteen tarvitaan todennäköisesti tällä hallituskaudella pitkän aikavälin kuntatalouden ohjelma siis jos ei sote rahoitusmallia väliaikaisesti jollain muulla tavalla rakenneta ennen vuotta kaksikymmentäkolme niin yksinkertaisesti kunnat ja kuntayhtymät eivät tätä menokehitystä kestä tähän kuntatalouden isoon kuvaan joudutaan varmaan sitten tässä salissa

multala ja vähämäki
arvoisa herra puhemies ehkä syy siihen että kokoomukselta kysellään kantoja on juuri se että kun kuunteli alkuun edustaja heinosen puheenvuorot niin ne ovat täysin ristiriidassa monen muun kokoomuslaisen puheenvuorojen kanssa ylipäänsä kun katsoo tätä varsinaista asiaa jossa puhutaan siis lisätalousarviosta niin kokoomushan on tämän mietinnön takana myöskin ollut ja kun kuuntelee puheenvuoroja taas edustajilta niin puhe on täysin erilaista kuin se totuus mitä esimerkiksi sieltä valiokunnan mietinnöstä käy ilmi eli kiitos kyllä perussuomalaisille siitä että he ponnekkaasti ovat yhden linjan takana ja vastalauseensa esittäneet kokoomuksesta ei ota selvää mitä mieltä se puolue asioista on sitten tähän varsinaiseen kuntatalouden kysymykseen niin olen edellisen puhujan kanssa täysin samaa mieltä me tarvitsemme varmasti jonkinlaisen pelastusohjelman kunnille ensinnäkin puhuisin eroista suurten kaupunkien välillä meillä on helsinki vastaan muut suuret kaupungit katsovat ensi vuoden talousarvioita vahvasti miinuksella hyvin vaikeita vuosia edessä vaikka näin hyvä hallituksen esitys kuitenkin

puhemies kuntatalouden tila todellakin on erittäin huolestuttava sen tiedostavat toivottavasti kaikki tässä salissa hallitus helpottaa merkittävästi kuntatalouden tilannetta ensi vuonna kun valtionosuudet kasvavat yli miljardilla kun leikkaukset lopetetaan ja edustaja grahn laasoselle muistutuksena että että todellakin tämän vuoden kuntatalouden erittäin heikkoon tilaan ovat suurena syynä aikaisemmin päätetyt kuntatalouden leikkaukset jotka liittyvät hyvin pitkälti kiky sopimukseen ja muihin leikkaustoimiin tämän vuoden kuntatalouden tilanne on erittäin huono ja tänä vuonna tällä lisätalousarviolla sitä voidaan helpottaa kun aikaistetaan ensi vuoden maksatuksia tämä on tärkeä ratkaisu loppuvuoden osalta mutta vaikka ensi vuoden budjetti helpottaa kuntatalouden tilannetta valtionosuuksien kasvatuksen myötä niin kuntatalouden rakenteelliset ongelmat eivät poistu erityisesti ikääntymisestä johtuvat ja väestöä menettävien kuntien

arvoisa puhemies mikä on kokoomuksen linja no kokoomuksen linja on se että tarvitaan työllisyystoimia se on kuntien kannalta myös aivan ensisijainen asia sillä myös kunnat elävät niistä verotuloista valtionosuuksien lisäksi on aivan ehdottomasti todettava että yhdyn niihin aiempiin puheisiin täällä joissa joissa ollaan huolissaan kuntien taloudesta on aivan selvää että kuntien talous ei näytä kehittyvän positiivisesti ensi vuonna ja sille on tehtävä jotain sinällään tämä ehdotus mikä nyt tässä pöydällä on on on positiivinen se kuitenkin mitä edustaja heinonen ja itse myös kritisoin on se että tuntuu ettei hallituksessa nyt ymmärretä sitä että kun luodaan kunnille uusia velvoitteita kuten esimerkiksi tämä hoitajamitoitus ja ja osoitetaan niihin aivan riittämätön määrä rahaa niin tämä tulee entisestään heikentämään kuntataloutta tulevina vuosina

puhemies todellakin tähän mietintöön sisältyy vastalause ja vastalauseessa oli lausuma jonka mukaan haluaisimme lisätä yleistä käsitystä kuntatalouden tilasta ja vahvistaa samalla vmn kunta ja alueosaston osaamista ja johtamista sen takia että tälle kunta ja alueosastolle kuuluvat kuntatalouden laskenta ja analysointitehtävät ja jotta tämän ja osaamisen vahvistamisen jälkeen voidaan aloittaa sitten vtvn suositusten mukaisesti kuntatalouden ohjauksen sääntökehikkojen luominen ne meillä ovat hiukan puutteelliset meillä on toki jotain sääntöjä olemassa mutta täytyisi vahvistaa yleisiä ohjausmekanismeja sekä kehittää työkaluja kuntatalouden ohjaamiseksi viimeisimpien akateemisten tutkimusten pohjalta samalla esitetään viisikymmentä miljoonaa lisää tähän tukeen koska sitä tukea on haettu noin sata miljoonaa lopuksi totean vain sen että täytyisi olla yhdet puheet jos siellä omassa kotikunnassa on ollut hakemassa tällaista tukea kuntaansa niin täytyisi sitten täällä eduskunnassa toimia myöskin samaten palataan varsinaisiin puheenvuoroihin

arvoisa herra puhemies lisätalousarvio on paikallaan siinä tämä kahdensadankolmenkymmenenseitsemän miljoonan euron aikaistaminen ehkä se aikaistuu hieman enemmän kuin tammikuulta joulukuulle eli täytyy todeta ettei se kyllä mikään apu ole kuntien kriisiin mutta kaunistaa tämän vuoden tilinpäätöksiä jotka kuntaliiton arvion mukaan olivat tässä alkusyksyllä sellaiset että näytti että vain helsinki tekee tänä vuonna positiivisen tuloksen ja kaikki muut manner suomen kunnat negatiivisen tämä varmaan muuttaa nyt sitä lukua jonkin verran tietysti tässä voi todeta että tästä kahdestasadastakolmestakymmenestäseitsemästä miljoonasta helsinki saa kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa kun tämä jakotapa on tällainen helsinki siis tekee tämän päätöksen jälkeen vielä enemmän ylijäämää kuin kuin olisi tehnyt ilman tätä ja tämä helpottaa muitten kuntien tilannetta sitten vastaavasti vähemmän

kahdensadankolmenkymmenenseitsemän miljoonan potilla joka on kikyyn liittyvä summa

estetään kahdenkertainen leikkaus kunnilta niin se pitää jakaa näin se on se on loogista mutta näin se menee että rikkaat saavat tältäkin hallitukselta enemmän kuin köyhät ja näin siinä on käymässä arvoisa puhemies hämmästelin kyllä tätä vasemmiston ja kokoomuksen riitelyä täällä tilannehan oli todella se että kaudella kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista suomeen tuli yli satatuhatta uutta työtöntä julkinen velka kasvoi aivan hirvittävästi yt neuvotteluja oli oli kymmenissä kunnissa ehkä sadassa kunnassa veroprosentteja nostettiin melkein kaikissa kunnissa ja lisäksi valtion omaisuutta myytiin ruhtinaallisesti kolmella pilkku kolmella miljardilla siitä huolimatta talous meni syöksynä alaspäin niin että niin kuin edustaja meri oikein sanoi kaksituhattaviisitoista suomi oli konkurssin partaalla

ja niin edelleen no se on mennyttä tältä pohjalta teidän arvostelunne vuoden kaksituhattaviisitoista jälkeen on kyllä kaukana siitä mikä on rehellistä avointa ja selkeää

silloin oli pakko panna säästöjä ja ottaa tilannetta haltuun ja tähdätä työllisyyden parantamiseen ja siinä hallitus edellisellä kaudella onnistui sadantuhannen uuden työpaikan myötä perussuomalaiset olivat kaksi ensimmäistä vuotta mukana ja olivat tekemässä niitä kipeitä päätöksiä joista kaikkia emme olisi halunneet tehdä mutta näin kävi mutta tulos oli se mikä nyt on että työpaikkoja tuli muuten niitten kahden vuoden aikana myös kuntatalous saatiin kuntoon vasta sen jälkeen kun meidät heitettiin ulos hallituksesta kuntatalous lähti vähin erin kohti sitä mikä tilanne on nyt ja nyt se on todella synkkä arvoisa puhemies tuossa äskeisessä vastauspuheenvuorossani totesin nämä synkät luvut eli että alle kuuteentuhanteen asukkaan kunnissa veroprosentin korotuspaine on viisi pilkku viisi prosenttiyksikköä ne ovat näitä keskustalaisia pieniä kuntia joissa siis tullaan tekemään kovia päätöksiä lähimmän lähimmän kolmen vuoden aikana ja todellakin myös kuntien ja kuntayhtymien velka nousee kahdestakymmenestä miljardista kolmeenkymmeneen miljardiin ellei jotakin suunnanmuutosta tehdä se suunnanmuutos ei onnistu sillä että kunnat irtisanovat työntekijöitä tai korottavat veroja ja veropohja rapautuu eikä myöskään sillä että jätetään kiinteistöt ja maanalaiset rakenteet korjaamatta se on velan kasvattamista eli tilanne on todella synkkä ja siksi perussuomalaisten vastalause on täysin paikallaan annetaan nyt edes tuo viidenkymmenen miljoonan helpotus tässä vaiheessa ihan uutena rahana niille kunnille jotka ovat suurimmassa hädässä sehän menee kuntalaisten palvelujen turvaamiseen

oli myös vaikutus kuntatalouteen ja tosiaan tässähän oli taustalla ennen kaikkea kiky sopimus ja myös muita muita tärkeitä toimenpiteitä jotka työllisyyttä paransivat niin nämä toimenpiteet eivät suinkaan olleet valmiita silloin kun sipilän hallitus oli istunut vasta reilun sata päivää niin kuin nykyinen maan hallitus on istunut siis toistan nykyinen maan hallitus on istunut vasta reilun sata päivää eivät sipilän hallituksen toimenpiteet olleet vielä silloin valmiita ne menivät seuraavalle vuodelle ja vaalikauden mittaan näitä toimenpiteitä sitten tuotiin hallituksen esityksinä tänne eduskuntaan ja saatiin saatiin sitä työllisyyskehitystä paremmaksi on mielestäni epärehellistä edellyttää että meillä pitäisi ikään kuin olla nyt jo tässä vaiheessa täällä tämän talon eduskunnan käsittelyssä valmiina iso tukku toimenpiteitä varsinkin kun mietitään miltä tasolta nyt lähdetään liikkeelle sipilän hallitus lähti historiallisen korkean työttömyyden tasolta liikkeelle työllisyyttä nostamaan ja nyt voi sanoa että on jäljellä paikkakuntakohtaisia eroja toki on on työttömyyden kova ydin jonka saaminen työn piiriin on todella haastavaa näiden ihmisten saaminen takaisin työn piiriin kun monet ovat pitkään olleet vailla työtä ei ole ollenkaan niin helppoa kuin siinä tilanteessa mistä sipilän hallitus lähti liikkeelle tämä olisi nyt syytä muistaa kun tästä työllisyydestä täällä salissa keskustellaan

arvoisa puhemies kunnat tuottavat ihmisille niitä julkisia palveluita jotka ovat todella lähellä heidän arkeaan kunnat huolehtivat erittäin tärkeistä sosiaali terveys koulutus vapaa ajan ja teknisistä palveluista aina vauvasta vaariin kuntien taloustilanne on valitettavasti viime vuosina heikentynyt huomattavasti syksyllä julkaistun kuntatalousohjelman mukaan viime vuonna kaksituhattakahdeksantoista vuosikate oli negatiivinen neljässäkymmenessäkolmessa kunnassa kun sitä edellisenä vuonna tällaisia kuntia oli vain neljä kuntien tulopohjaa heikensivät laskevat verotulot sekä edellisen hallituksen päätökset leikata valtionosuuksia kuntaliitto on nostanut kiky sopimuksen yhdeksi keskeiseksi syyksi kuntien vaikeaan tilanteeseen samaan aikaan kuntien ja kuntayhtymien menot kasvoivat yli kolme prosenttia myöskään tämän vuoden kaksituhattayhdeksäntoista osalta kuntataloudella ei ole mennyt hyvin tänä vuonna epävarmuutta ja taloudellista ahdinkoa ovat lisänneet ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin ilmoitusongelmat

kaksituhattakaksikymmentä

kertaluontoinen kahdensadankolmenkymmenenseitsemän miljoonan euron valtionosuuksien lisäys tässä lisäyksessä on siis kyse kiky sopimuksen lomarahaleikkauksiin liittyvästä kompensaatiosta tämä ei siis varsinaisesti ole niin sanottu uutta rahaa mutta se helpottaa kuntien tilannetta nyt kun osa verotulojen maksatuksesta saattaa siirtyä ensi vuoden puolelle teknisistä syistä johtuen tämä on erittäin tärkeä asia kunnille ja kuntalaisten peruspalvelujen turvaamiselle

salissa nyt enää ole yhtään kokoomuslaista anteeksi on yksi kokoomuslainen täällä paikalla en kuitenkaan halua nyt häntä tässä kiusata tällä asialla kuitenkin kuitenkin muistutan että kyllä se näin on että jos se nolla pilkku seitsemän hoitohenkilöstömitoitus olisi silloin aikoinaan olisi silloin aikoinaan saatu vietyä eteenpäin niin meillä olisi aivan erilainen tilanne tällä hetkellä kunnissa ja sekin toivottavasti kokoomuksessa nyt tunnustetaan että kun tämä hallitus nyt lisää sinne kuntatalouteen

kun meillä on rahaa niukasti jaettavana niin silloin täytyy ottaa innovatiiviset keinot käyttöön ja nyt liikenne ja viestintäministeri marin on yhden tällaisen innovatiivisen asian saanut vietyä eteenpäin näin lyhyessä ajassa ja minä puhun nyt kotihoidon henkilöstön parkkioikeudesta

arvoisa puhemies hallitus ansaitsee todella kiitoksen siitä että se on suhteellisen ketterästi tuonut tämän esityksen joka nyt meillä lisätalousarviossa on en itse asiassa muista että tässä salissa olisi sinä aikana kun minä olen eduskunnassa istunut kuntataloutta paikattu tällaisilla ylimääräisillä valtionosuuksilla jos me olemme olleet poikkeuksellisen sakkaavassa tilanteessa siinä mielessä minusta tämä kyllä ansaitsee erityiskiitoksen no mistä sitten johtuu että kuntatalous on heikossa tilanteessa me kaikki tiedämme että tarpeet kasvavat enemmän kuin meidän yhteiskunnan resurssit ja se tarkoittaa sitä että meidän on opittava tekemään asioita fiksummin ja monta kertaa ne fiksummin tekemiset ovat juuri niitä pieniä asioita joihin mielestäni edustaja guzenina tässä hyvin viittasi joilla pyritään työn tuottavuuden nousuun ja pyritään siihen että vaikkapa hoivassa olisi aikaa enemmän ihmisille ja sille varsinaiselle hoivalle byrokratian sijaan

mitkä ovat ne työllisyystoimet ja kokoomus pitää sitä mielestäni ansiokkaasti esillä niin pitääkin pitää koska se on keskeinen asia jolla suomi selviää mutta myös se on tullut selväksi että meillä on hyvin erilainen käsitys kokoomuksen kanssa siitä mitä työllisyystoimet tässä ajassa ovat me tiedämme että meillä on pula osaavasta työvoimasta ja silloin parasta työllisyyspolitiikkaa on lisätä koulutuspanoksia lisätä esimerkiksi toisen asteen oppivelvollisuutta ja ja lisätä resurssia vaikkakin nyt väliaikaisesti tällaisen tulevaisuushankkeen kautta sinne ammatilliseen koulutukseen jotta nuoret sieltä oikeasti valmistuvat eivätkä keskeyttäisi opintojansa yhtä lailla kun meillä on rakennetyöttömyys työttömyyden kovaa ydintä siellä on tällä hetkellä vähemmän suhdanneluonteista työttömyyttä kuin vielä vaikka kolme vuotta sitten silloin me tarvitsemme palveluita ihmiset eivät työllisty automaattisesti ja itse he tarvitsevat ihan kädestä pitäen palvelua löytääkseen työpaikan löytääkseen uuden ammatin ja koulutuksen ja he tarvitsevat myös sitä palkkatukea enemmän kuin normaalissa suhdannetyöttömyyden korkeassa vaiheessa mutta olkaamme rehellisiä sen suhteen että jos katsotaan mistä tämä kuntatalouden yllättävä alhaisuus tällä hetkellä johtuu niin se johtuu moneen kertaan sanotuista tulorekisteristä ja verokorttiuudistuksesta niiden takia ennusteet ovat menneet pieleen mutta se johtuu myös suhdanteen heikkenemisestä ja se suhdanteen heikkeneminen on alkanut jo vuoden alussa se on se asia johon meidän pitää suhtautua vakavasti ja meidän pitää miettiä keinoja joilla me voimme tähän suhdanteeseen vaikuttaa ja ollaan rehellisiä ja tunnustetaan se että suomen työllisyys kehittyy kaikkein eniten sen mukaan mitä tapahtuu kansainvälisillä markkinoilla

arvoisa puhemies on pakko tarttua edustaja guzeninan puheisiin kotihoidon pysäköinnistä se on erinomainen asia ja eritoten olen itse siitä hyvin iloinen koska meiltä perussuomalaisilta lähti heti alkukaudesta kirjallinen kysymys asiasta ministeri marinille joka sitten sieltä sieltä omiin toimiinsa nappasi tämän ajatuksen mikä oli erinomainen asia

onkohan joku pystynyt kirjoittamaan nämä yleisperustelut lisätalousarviosta nauramatta koska tämä lähtee siitä että talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä millä mittareilla näin mahtaa olla kun kaikki asiantuntijat puhuvat aivan toiseen suuntaan sitten kolmanneksi totean kyllä että kuntatalous sekä valtiontalous sakkaavat meillä meillä kuten tässä tässä salissa hyvin tiedetään ja minun täytyy sanoa että tämä sana innovatiivisuus joka täältä tuli esiin on perin erikoinen siinä mielessä että samaan aikaan lisätään

arvoisa herra puhemies on aivan oivallista että maan hallitus reagoi kuntien vaikeaan taloustilanteeseen tämä kuntien vaikea taloustilannehan ei tietenkään ollut yllätys kellekään se on kehittynyt ja nyt sitä ruvetaan pikkuhiljaa oikaisemaan se on totta että se on pitkä ja kivinen tie mutta sillä tiellä pitää vääjäämättä mennä ja on nimenomaan niin että kunnathan ovat se instanssi joka palvelut järjestää kansalaisille

jos valtio määrää kunnille tehtäviä se myös lähettää siihen rahat niin että ei mennä enää kunnan kukkarolle lisää ottamaan sieltä pois kun se kuitenkin on ollut viime aikoina melkoisen tuuletuksen kohteena toivoisin kuitenkin että ymmärrettäisiin tässä talossa sekin kun puhumme elinkeinohankkeista että monia hyviä hankkeita on tässä maassa vireillä viimeksi on käyty kovaa keskustelua metsienkäytöstä toivoisin että tässä asiassa suomen eduskunnasta löytyisi sitä suurta viisautta että emme omia mahdollisuuksiamme pilaisi sillä että asetamme erilaisia erilaisia keinotekoisia esteitä sille ettei metsienkäyttöä voitaisi lisätä otetaan esimerkiksi vaikka tämä kuopiossa vireillä oleva finnpulp hanke joka on aivan megaluokan hanke valtavan iso hanke siinä siinä yhteydessä on käyty keskustelua jota minä olen suurella surulla seurannut siitäkin on käyty valtavaa peitsentaittoa että se pitäisi lopettaa en jaksa sitä ymmärtää ja meillä on monta muuta pienempää hanketta jotka perustuvat nimenomaan metsäteollisuuteen jos jos tässä maassa on vaikea ymmärtää sitä tilannetta miksi metsäteollisuutta on tulossa niin katsokaapa vaikka ruotsia meillä on erinomainen verrokkikohde tuo läntinen naapurimme ruotsi hakkaa lähes kaiken vuotuisen kasvunsa joka vuosi siellä ei puhuta tällaista keskustelua ollenkaan pitääkö rajoittaa jonkun lulucfn tai jonkun muun takia ei sitä keskustelua käytännössä käydä ruotsi hakkaa valtavat määrät paljon enemmän suhteellisesti kuin suomi siellä se ei ole ongelma meillä se tuntuu olevan valtava ongelma elikkä meillä kannattaa tehdä niitä kotiläksyjä hieman paremmin silloin me pärjäämme se on selvä asia että jos me haluamme kansalaisten tilannetta parantaa niin pitää olla työtä

vanhentuneen ikäluokan keskellä elämme täällä ja lapsia syntyy liian vähän niin tämän nousevan sukupolven puutos voidaan korjata vain sillä että meillä ihmisille on töitä nuoretparit kun asettuvat jonnekin asumaan ja saavat työpaikan niin on hyvin todennäköistä että he perustavat myös perheen siinä samalla ja rupeaa syntymään lapsia silloin tämän kansakunnan iso ongelma elikkä ikääntyminen rupeaa pikkuhiljaa oikenemaan mutta sillä tiellä pitää mennä koko ajan se on nimenomaan niin että pitää uskaltaa investoida ottaa vastaan töitä

puhemies kiitoksia tästä

kyllä täytyy sanoa nyt näin että edustaja rantasella oli aika reipas tulkinta siitä millä tavalla tämä kotihoidon henkilöstön parkkeerauslaki on lähtenyt eteenpäin se nimittäin lähti eteenpäin jo kaksitoista vuotta sitten muistaakseni edustaja rantanen oli silloin demari niin että ehkä seurasitte sitä sitä median kautta siitä keskusteltiin hyvin paljon

arvoisa puhemies edustaja guzenina otti esille tämän vanhustenhoidon ja kokoomuksen linjan jos minä oikein muistan näitä valtiovarainministeriön ennusteita niin vanhustenhuollon kustannukset nousevat vaikkei mitään tehdä yli miljardin tämän vaalikauden loppuun mennessä se tarkoittaa silloin sitä että tämä lisätalousarvio jossa kunnille on annettu rahaa on täysin oikeasuuntainen niitä joudutaan todennäköisesti jatkossakin miettimään koska kunnathan pääsääntöisesti kantavat vastuun vanhustenhoidosta ja sen takia tarvitaan valtionosuuksia jotta ne selviytyvät tarvitaan myös verotulojen tasausjärjestelmää koska koko maassa pitää kuntalaisille taata riittävät palvelut se lähtee jo perustuslaista mitä tulee kiky yksi suomen työllisyyspolitiikan menestyskulmakivistä oli osittain kikyn ansiota ja jos minä muistelen näitä suomen pankin taulukoita oikein niin kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista yksikkötyökustannukset paranivat suomen osalta kuusi pilkku viisi prosenttia meidän keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna täältä löytyy työllisyyden paranemisen kova ydin puhujalista

arvoisa herra puhemies ensin haluan kiittää vanhempia kollegoja hyvästä historiantunnista tässä on ollut paljon hyödyllistä opettavaista historiaa mitä tänään on tässä salissa puhuttu siinä olivat ne iloisemmat uutiset ja sitten tietysti on tämä aihe mikä meillä on tänään kun ollaan puhuttu kunnista tässä on tullut selväksi monta faktaa miljardi tälle vuodelle menee kunnilla pitkäksi helsinki taitaa olla ainut joka tosiaan jää plussan puolelle on puhuttu kahdensadankolmenkymmenenseitsemän miljoonan kilpailukykysopimuksen kompensaatiosta ja sekin on todettu että se on siis kompensaatio se ei lämmitä kovin pitkään mutta tietysti se on tyhjää parempi jo hetki hetki sitten edustaja eestilä mainitsi sanan perustuslaki ja ajattelin muutamalla sanalla sieltä siteerata kohtia perustuslailla on suojattu kunnallinen itsehallinto mikä merkitsee kunnan päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta itsehallinnon periaatteeseen kuuluu että kunta päättää itse tehtävistä jotka se on itsehallintonsa nojalla ottanut hoitaakseen muuten kunnalle voidaan antaa tehtäviä vain lailla perustuslakivaliokunta on korostanut jo vakiintuneessa käytännössä että kunnille osoitettavat tehtävät mitkä säädetään perustuslain pykälän toisen momentin mukaan lailla eivät itsehallinnon perustuslain suojan takia saa suuruutensa puolesta heikentää kuntien toimintaedellytyksiä tavalla joka vaarantaa kuntien mahdollisuuksia päättää itsenäisesti taloudestaan ja siten myös omasta hallinnostaan me tiedämme että olemme juuri käyneet läpi nousukauden ja nyt tässä vaiheessa kunnat ovat tilassa mitä tänäänkin täällä on monessa puheenvuorossa painotettu hyvin raskasta kuultavaa ja nyt me tiedämme myöskin että ennusteiden mukaan laskusuhdanne on alkamassa tiedämme että saksassa ja myös länsinaapurissa kipuillaan jo nyt ja me olemme valitettavasti samassa junassa kunnat ovat yhteiskuntamme kivijalka ja moni asia on liitoksissa kuntien olemassaoloon tai siihen miten kunnat kykenevät tuottamaan niille annetut tehtävät myöskin siis sote palvelut ja hoitajamitoitus joista tänään on täällä moneen otteeseen perustuslaki muuten mainitsee yhdeksännessätoista pykälässä että kaikki maamme asukkaat ovat tasavertaisia ja saavat saman hoivan ja suojan mikä heille kuuluu ja silloin se nolla pilkku seitsemän on tietysti hyvä asia ja suuntaa antava mutta se voi olla paljon suurempikin ja sitäkin sitten noudattaa nyt voidaan kyllä todeta että näitä lakisääteisiä tehtäviä on seitsemänkymmentä prosenttia joten etenkin sote puolella kuntien liikkumavara on aika aika kapea ja siksi perustuslakia tuossa vähän siteerasin olemme nyt arvoisa puhemies joutumassa sellaiseen tilanteeseen että liian monessa kunnassa tai alkavat yt neuvottelut talous on siinä jamassa että peruspalveluita ei voida kohta tuottaa tämä johtaa henkilöstön ylikuormitukseen ja seuraukset voivat olla monella inhimillisellä mittarilla mitattuna hyvinkin huolestuttavat näitäkin kokemuksia on tuolla maakunnissa jo tullut vastaan monessa kohtaa näitten toisten tehtävien hoidon yhteydessä näin siis on jo monessa kunnassa käynyt ja ikäviä loppuunpalamisia on tapahtunut keinot on jo nyt kunnilla käytetty ja pahin vaikuttaa olevan vasta edessä tulemme lähiaikoina rikkomaan perustuslakia monessa kohtaa maassamme ja lomautuksetkin lomautuksetkin kääntyvät meitä vastaan me tiedämme että ylikuormittunut tilanne johtaa ennenaikaisiin sairaseläkkeisiin ja vain lisää uupumusta ja samalla entisestään korkeita sairaspoissaololukuja tilanne on etten sanoisi kestämätön tiedän että tulemme palaamaan tämän syksyn aikana ja tulevan hallituskauden aikana vielä monta kertaa kuntien asiaan nyt täällä ei ole valitettavasti ketään ministeriä paikalla keneltä voisin kysyä mutta annan hallituksen suuntaan viestiä että onko tässä nyt sellainen näkökulma nähtävissä että meidän runsaat kolmesataa kuntaa tämän hallituskauden aikana muuttuvat kahdeksisadaksi tai sadaksi kunnaksi ilmassa on sellainen henki että maassa alkavat massiiviset kuntaliitosneuvottelut ja siksi vaikka se mitä tuossa jo aikaisemminkin perussuomalaiset toivat esiin että ehdotamme viisikymmentä miljoonaa harkinnanvaraista korotusta momentille kolmekymmentä on pieni apu tässä tilanteessa mutta se tulisi todella tarpeeseen

arvoisa puhemies edustaja filatov totesi että meidän tulee panostaa työn tuottavuuden nousuun ja itse jäin miettimään kuinka viime vuosina esimerkiksi virkamiehenä ollessani minusta tuntui että kunnan ja valtion virkamiehistä on otettu kyllä jo kaikki irti siellä ei hirveästi kyllä ole enää mitä ihmisten selkänahasta repiä on ollut erilaisia tehokkuus ja tuottavuusohjelmia jotka ovat käytännössä olleet henkilöstön vähentämiseen tähtääviä muistan itsekin hyvin kun olin maistraatissa lakimiehenä kuinka osastolla päämiesmäärät kasvoivat ja holhoustoimen edunvalvonnassa oli kolme henkikirjoittajaa lopulta olin minä

enempää ei oikein voi vähentää niin että toivottavasti te te ette tuottavuudella tarkoita tätä tätä että lähdetään karsimaan henkilökuntaa koska usein se tarkoittaa juuri sitä tästä kuntataloudesta haluan puhua hyvinkään tilanteesta olen siellä nyt toista kautta kaupunginhallituksessa ja meillä on tälläkin hetkellä hyvinkään talouden tasapainotusryhmä perustettu ja laskennallisesti meillä on tulossa alijäämää noin kahden prosentin korotustarve kuntaveroon olisi jos ottaisimme sen kokonaan kuntaveron korotuksena mutta ymmärrämme että siinä on pito ja vetovoimavoimakysymys siten että se olisi katastrofaalista kuntalaisille ja ja monille monille sellaisille jotka taistelevat jo nyt toimeentulonsa kanssa täällä todettiin että tämä on hieno ja historiallinen asia että kunnille myönnetään nyt ylimääräistä rahaa varmasti näin mutta minusta se on täysin aiheellista koska tämä vajaus johtuu hyvin pitkälle näistä uudistuksista koskien tulorekisteriä ja ja verokorttia ja ainakin meillä hyvinkäällä talousjohtaja sanoi että nämä laskelmat tehtiin kaksituhattaseitsemäntoista juuri sen pohjalta että oletettiin että tämä on tämä taso niin että oikeastaan kunnat ovat olleet niin kuin vilpittömässä mielessä ja siinä mielessä on aivan oikein että tätä kompensaatiota tehdään tuossa keskustan edustaja ovaska hienosti minusta myönsi sen että perussuomalaiset ovat asiassa rehellisiä me arvostelemme sitä että kunnat eivät nyt saa riittävästi harkinnanvaraista tukea haettavaksi ja me esitämme siihen lisäystä mutta täällä on on ollut esimerkiksi kyllä kokoomus esillä ja siinä ovat monet edustajat olleet oikeassa että kokoomus kyllä siitä räksyttää mutta ei ole sitten valiokunnassa halunnut tehdä muutosesitystä kyllä suuresti ihmettelen valtiovarainvaliokunnan jäsenet varmaan sitten tietävät paremmin siitä mitä mitä kaikkea siellä on ollut edustaja kankaanniemi toi minusta hyvin esille sen missä tilanteessa oltiin viime kaudella silloinkin kun perussuomalaiset aloittivat hallituksessa eli meillä oli tilanne se että me olimme kreikan tiellä suomi oli konkurssin partaalla komissio läähätti meidän niskaan meillä oli tullut satatuhatta uutta työtöntä ja muistan kun tvstä harva se ilta katselin uutisia ja ytt oli aloitettu jossakin paikassa ja ihan kauhulla katsoin kun työttömyys lisääntyi kunnat nostivat veroprosentteja ja valtion omaisuutta myytiin ja en jaksa olla muistuttamatta muistuttamatta että silloin sdp ja vihreät muun muassa hallituksessa myitte carunan siitä tulee ihan valtavasti ihmisiltä postia että vaikka kuinka kuinka vähennät sähkönkulutusta niin sähkölaskussa se kulutus on joskus pienempi kuin se carunan verkkomaksu ja ja varmasti kansainväliset pääomasijoittajat hierovat käsiään älkää tehkö omaisuuden myynnissä tällaisia virheitä enää kuulosti todella huolestuttavalta tuo edustaja kankaanniemen kertomus siitä että on selvitetty että alle kuuteentuhanteen asukkaan kunnissa tämä tarkoittaa viiden pilkku viiden prosentin veronkorotusta juuri näissä pienissä kunnissa ja juuri sinne olisi tarvittu varmasti lisää tätä harkinnanvaraista tukea ja siinä mielessä ihmettelen että hallitus ei ole sitten vastannut tarpeeseen reippaalla reippaalla tavalla meidän tulee nyt huomata se mistä täällä on puhuttu että taas meillä on kimpussa se vakavaraisuus josta eu on nyt varoittanut tietysti olen sitä mieltä että jokainen maa päättää itse omista asioistaan mutta nyt tulisi varmaan sitten miettiä olemmeko me mukana siinä eussa vai emme jos olemme ja aina vetoamme siihen että näitä säädöksiä pitää noudattaa niin miksi emme sitten kuuntele sitä että sieltä tulee varoituksen ääniä taloudenpidosta ja kyllä olen itsekin tosi huolestunut tästä velkaantumisesta

arvoisa puhemies hyvät kollegat kuntaliitto on useaan otteeseen korostanut kuntatalouksien olevan kriisissä

kasvua kasvun edellytykset suuret infrahankkeet ja uusien asukkaiden vaatimien palvelujen kuten koulujen ja päiväkotien rakentaminen sekä sisäilmaongelmaisten kohteiden korjaaminen ovat täyttäneet investointiohjelmat tuleville vuosille espoossa reilussa kymmenessä vuodessa pelkästään koulu ja päiväkoti investointien suuruus on yli miljardin eikä tämäkään mahdollista kaikkien tarpeellisten hankkeiden mahtumista mukaan kasvukaupungit ovat myös koko maan talouden vetureita uusia työpaikkoja luovien yritysten synty ja kasvu pitää mahdollistaa valtionosuuksien jako siis vaatii yhä uudistamista kuntien velkaa on kertynyt runsaasti ja velkamäärä yhä kasvaa velkaantumista pyritään kunnissa hillitsemään käyttötaloudesta säästämällä tässä huonosti onnistuen kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut ovat kasvaneet neljä pilkku viisi prosenttia tai sitä luokkaa ja toimintatuotoissa taas on pudotusta kolme pilkku neljä prosenttia kunnallisalan kehittämissäätiö kaksin mukaan kolme neljästä eli seitsemänkymmentäkolme prosenttia kuntajohtajista ei usko tavoitteen toteutumiseen kuntien rahoituksen kestävyydestä oikeudenmukaisuudesta ja riittävyydestä

erityisen epäluuloisia ovat juuri suurimpien kaupunkien ja ja kuntien johtajat myös kuntien henkilöstö väsyy tämä viime vuosina menetetty luottamus pitää korjata hallitus on tarttunut toimeen ja päättänyt lopettaa kuntien valtionosuuksien leikkaukset ja tähän osoitetaan yksi pilkku yksi miljardia kuten täällä useampi on jo maininnut nämä ovat tarpeellisia mutteivät riittäviä toimenpiteitä tarvitsemme tiivistä vuoropuhelua kuntien kanssa ja kuntatalouden aktiivisia pelastustoimia

arvoisa herra puhemies täällä ollaan käyty minusta hyvää keskustelua tästä hallituksen esityksestä ja haluan omalta osaltani siitä lyhyesti mainita ja sen jälkeen kommentoida paria esille noussutta asiaa en lähde toistamaan jo esitettyjä näkemyksiä joita muun muassa edustaja filatov ja edustaja eskelinen tässä jokin aika sitten toivat esille ja joissa minusta varsin selkeällä tavalla tuotiin esille kuntatalouden nykyinen tilanne ja samalla se että tämä nyt tehtävä ratkaisu on eräänlaista ensiapua me joudumme tarkastelemaan tätä laajaa kokonaisuutta täällä täällä vielä tämän eduskuntakauden aikana varmasti laajemmin uudelleen minä otan esimerkiksi nyt sen asian jonka edustaja juvonen tuossa debatin aikana totesi kun siinä ei ollut mahdollisuus sitä heti kommentoida hän nosti esille lääkärille pääsyn no se ei ole minunkaan mielestäni nyt tämän keskustelun ytimessä mutta haluan nyt kuitenkin korjata hänen näkemyksensä tällainen monesta eri ammatista koostuva tiimi moniammatillinen tiimi ei millään tavalla ole vastakkainen sen kanssa tuleeko potilaiden päästä lääkäriin nopeasti vai ei minulla on omaa kokemusta siitä että hyvällä lääkärin ja hoitajan työparilla me pystymme niin paljon tehostamaan terveyskeskusten toimintaa että se on juuri se oikea malli

asti eräin tarkasti määritellyin edellytyksin ja tuo viisi miljoonaa on tarkoitettu siihen tilanteeseen että on vielä joitakin yksiköitä joissa ei toteudu edes se nolla pilkku viisi nyt kommenttina ihan näistä kahdesta debatissa esiinnousseesta asiasta yleisemmin vielä haluan todeta että kun olen nyt kahdessa valiokunnassa sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa niin ne eroavat sillä tavalla toisistaan että hallintovaliokunnassa meillä on ollut erittäin syvällinen mahdollisuus päästä kiinni tiettyihin toimintoihin kuten poliisiin ja rajavartiolaitokseen koska ne ovat valtion suoria omia toimintoja joiden rahoitus tulee tästä keltaisesta budjettikirjasta mutta mainitsisin että rajavartiolaitoksen koko budjetti on samansuuruinen kuin husin lastenklinikan ja että koko poliisin budjetti on samansuuruinen kuin espoon kaupungin sosiaali ja terveystoimen ja sosiaali ja terveysvaliokunnassa meillä on yli kahdenkymmenen miljardin kokonaisuus joka on kunnissa sen takia tämä kuntien talous on nyt äärimmäisen tärkeä asia koska siellä ovat tärkeät palvelut

arvoisa herra puhemies täällä on todettu että kiky sopimus olisi ollut kunnille negatiivinen pelkästään näin ei tosiasiassa ole kiky sopimuksella julkisen puolen lomarahoja leikattiin kolmellakymmenellä prosentilla niin kuin tiedätte hyvin

se oli säästöä kuntien palkkamenoissa lisäksi työnantajamaksuja siirrettiin työnantajilta työntekijöille ja se myös kevensi kuntien palkkamenoja kuntien ja kuntayhtymien koko kuntapuolen niin kuin valtionkin tämä siis tarkoittaa että kunnille kiky sopimus oli helpotus ensi vuonna ei enää ole tätä se loppuu tämän vuoden loppuun eli lomarahat maksetaan ensi kesänä täysimääräisinä no työnantajamaksujen osalta ei nyt ihan tarkkaan tiedä miten käy mutta mutta näin näin kuitenkin on tapahtumassa eli kiky sopimus oli myös helpotus talouden kannalta sitten on täällä sanottu että tämä kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa olisi uutta rahaa kunnille ei todellakaan ole se on kiky sopimuksesta johtuvan kertaluontoisen menon kompensaatio jos tätä ei annettaisi kunnille niin kunnat olisivat joutuneet maksamaan kahteen kertaan tämän kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa eli tämä ei ole siinä mielessä mitään uutta rahaa lisäksi kun otetaan tuo ensi vuoden valtion talousarviossa oleva yhden pilkku yhden miljardin lisäys kuntien valtionosuuksiin niin sekään ei ole uutta rahaa kunnille siinä mielessä että ensinnäkin kolmesataakaksitoista miljoonaa on verotulomenetysten kompensaatiota eli täällä päätetään että

ovat nousseet ja kunnille tullut lisää menoja ja niihin tulee valtionosuus joka on satakuusikymmentäkuusi miljoonaa sitten tehdään lakisääteinen kustannustenjaon tarkistus menneitten vuosien kustannustenjaon muutoksen perusteella kunnat saavat satakaksi miljoonaa lisää ei sekään ole uutta rahaa vaan korvaus kustannuksista jotka ovat syntyneet ja joihin kunnat eivät vielä ole valtionosuutta saaneet

edustaja kankaanniemi pitäisi sitä hyvänä asiana että toisin kuin edellinen hallitus nyt ei leikata ja on on välttämätöntä että hallitus on myös sitoutunut esimerkiksi siihen että jos kunnille annetaan uusia tehtäviä ne kaikki kompensoidaan sataprosenttisesti nämä ovat hyvin tärkeitä

mutta te kuulette kohta kohta siitä seuraavassa puheenvuorossa lisää kun edustaja kankaanniemi mainitsi kiky sopimuksen ja kunnat niin täytyy kyllä harmitella sitä että oli se kunnille mitenpäin vain niin sanon kyllä suoraan että sitä emme voi unohtaa mitä se teki kuntatyöntekijöille se oli mielestäni kyllä aivan aivan niin kuin

ennen kuin tässä ehditään taas kerran sanomaan niin sanon jo valmiiksi että sdphän kannattaa sopimusyhteiskuntaa mutta koskaan emme hyväksyneet sitä että lomarahat leikataan sehän oli seurausta siitä että silloinen hallitus nimenomaisesti uhitteli pakkolaeilla eli siellähän oli pöytään jo tuotu vielä pahempia leikkauksia tyyliin sunnuntailisiä sairaslomakorvauksia kaikkea tätä eli pakkolakiuhkailujen seurauksenahan kiky aikanaan syntyi syntyi tässä muodossaan puhemies oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron siinä vaiheessa kun ajattelin että keskustelu alkaa hiipua ja sali näytti hyvin tyhjältä kokoomuksen osalta

mielestäni oli harmi että kokoomus täältä katosi koska tässähän nyt kävi puhemies sillä tavalla että että ensin esiteltiin väitteitä liittyen hallituspolitiikkaan ja sitten sitten kadottiin kun piti vastata siihen siihen kysymykseen joka kokoomukselle esitettiin ja se kokoomukselle esitetty kysymys oli mikä on se linja

vaadittiin lisäveronkevennyksiä kuitenkaan kerrottu mistä sitten leikattaisiin jos kerran ollaan huolissaan alijäämästä ja lisäveronkevennyksiä silti halutaan eihän tämä yhtälö vain toimi tähän olisimme halunneet kokoomukselta vastauksen mutta varmasti tulemme kysymään sitä myös jatkossa
arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi puhui uudesta ja vanhasta rahasta olipa kyse uudesta tai vanhasta rahasta tai kompensaatiosta niin tosiasia on kuitenkin se että valtion toimet suhteessa kuntatalouteen ensi vuonna ovat positiiviset elikkä sieltä tulee lisää rahaa siihen nähden mitä tällä hetkellä on kun taas tänä vuonna valtion toimet ovat voimakkaasti negatiiviset tämä on mielestäni se iso muutos joka kannattaa panna merkille mutta ei se kuntataloutta pelasta kyllä siellä silti tarvitaan niitä toimia joita tehdään kunnassa kun viittasin tähän tuottavuuteen niin edustaja meri kyllä ymmärsi sen täysin väärin

tuottavuuden nousua koska silloin vähemmällä henkilöstöllä tai sillä samalla henkilöstöllä saadaan enemmän palvelua niille asiakkaille ja ihmisille jotka sitä palvelua tarvitsevat sitten tässä ihmeteltiin sitä että kun tämän lisäbudjetin perusteita on kirjoitettu niin niissä sanotaan että talouskehitys on on positiivista tai myönteistä vai mikä se sana oli sehän on se mitä sanaa käytetään silloin kun ollaan vielä plussan puolella sitten kun ollaan negatiivisella puolella ollaankin jo huomattavasti enemmän vaikeuksissa ja toivottavasti siihen emme joudu
arvoisa puhemies täällä on puhuttu paljon euroista ja niin toki meidän lainsäätäjinä täytyy tässä salissa puhuakin olen itsekin kuntapäättäjä niin kuntatasolla valtuuston puheenjohtajana kuin maakuntatasolla ja ja ymmärrän tämän tuskan mitä kunnissa tällä hetkellä koetaan olen itse ollut tekemässä talousarvioita ja olin juuri perustamassa talous ja tulevaisuustyöryhmää omaan kuntaan ja joka kivi varmasti käännetään että päästään eteenpäin siellä kuntataloudessa

kuntayksikön olemassaolo vaan ehkä laajemmat kuntayksiköt ovat heille enemmänkin tärkeitä itse koen vahvasti ja myös meidän puolue keskusta kokee että kunta on paljon enemmän kuin tämmöinen juridinen yksikkö kunta on ihmisten yhteisö se on demokratian peruskivi se on elinvoiman edistäjä yhdessä paikallisten toimijoitten kanssa ja kuntien ja yritysten yhteistyö on itse asiassa aivan avainasemassa siinä miten siellä maakunnissa pärjätään mitä vahvempia kuntia on sen vahvemmat ovat myös tulevaisuudessa tulevaisuudessa maakunnat

arvoisa puhemies on todella hienoa että

kotiapua antava henkilö saa sen parkkioikeuden me olemme ajaneet sitä kannatamme sitä lämpimästi ja toivomme että se tulee pikaisesti voimaan mutta sitten tästä tuottavuudesta tällä ratkaistaan ehkä pienen pieni osa lähinnä isoissa kaupungeissa mutta ei valtakunnallisesti niistä ongelmista jotka ovat erityisen vakavia pienissä kunnissa tuossa eilen luin keskisuomalaisesta kangasniemen kunnan se on kyllä eri vaalipiiriä kunnallisuutisia viime maanantai illalta ja siellä päätettiin tehdä tämän vuoden loppuun mennessä selvitys kyläkoulujen lakkauttamisesta siellä kunnanhallitus teki esityksen kaikkien veroprosenttien tuntuvasta korottamisesta ensi vuoden alusta ja lisäksi päätti aloittaa yt neuvottelut koko henkilöstön kanssa viidentuhannen asukkaan maaseutukunnassa se on kyllä hätätila jos ajatellaan että koulut kuljetukset lapsille lakkautetaan verot korotetaan huippuun ja sitten vielä yt neuvottelut päälle ei ole helppoa tällainen tilanne on nyt tosiasiassa tuolla maakunnissa lukuisissa kunnissa tuossa kuukausi sitten oli tietoa että neljässäkymmenessäkahdeksassa kunnassa ja kuntayhtymässä on yt neuvottelut menossa nyt niitä on varmaan jo huomattavasti enemmän tilanne on todella huolestuttava tältä osin arvoisa puhemies edustaja viitanen kauniisti puhui näistä uusista tehtävistä ja niihin tulevasta valtion täydestä rahoituksesta se oli jo edellisen hallituksen ohjelmassa vuonna kaksituhattaviisitoista ja itse olin siinä mukana sen verran että tiedän ettemme olisi hyväksyneet ellei näin olisi kirjattu kiitokset silloiselle siinä vaiheessa ministerinä ollut kun tämä kirjattiin että sitten tästä pidettiin kiinni mutta teidän hallituskautenanne kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista kuntien valtionosuuksia leikattiin ja saattoi tulla lisää tehtäviäkin joihin ei valtionosuus tullut täytenä nyt on tulossa hallitusohjelman mukaan

palauttaminen kaikille ihan hyvä ryhmäkokojen pienentäminen ihan hyvä ja menoja kunnille mittavasti hoitotakuu tulee hoitajamitoitus tulee sotesta emme tiedä mutta miten paljon nämä tehtävät maksavat todellisuudessa kunnille me emme kukaan tiedä ja hallitus ei ole neljän vuoden kehyksissä varannut näihin riittävästi varoja siinä on iso aukko jopa ehkä satojen miljoonien aukko kuntaliiton laskelmissa ja hallituksen laskelmissa sitten on vielä oppivelvollisuuden pidentäminen korjausvelka palkkaratkaisut ja niin edelleen jotka luovat kovaa painetta kuntatalouteen
arvoisa puhemies kokoomuksen politiikan keskeinen tavoite on se että siellä kunnissa jokaisessa suomalaisessa kunnassa asiat ovat niin että ihmiselle voidaan järjestää ne tärkeät peruspalvelut koulutus varhaiskasvatus vanhustenhuolto ja ja terveyspalvelut kun katsotaan nyt kuntataloutta niin nähdään kuinka nopeasti

sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta ei ole saatu tehtyä nyt on tärkeää että nyt tehdään toimia eikä odotella yhdyn siihen huoleen mitä valtiovarainministeriön virkamiehet ovat esittäneet että niitä vaikuttavia työllisyystoimia ei ole hallitusohjelmassa on paljon hyvää ja kaunista hoitajia on luvattu lisää mutta mutta mikä on tilanne reaalimaailmassa yt neuvottelut kohtaavat tuhansia hoitajia kyllä toivoisin nyt selkeytystä en pelkästään tähän talouslinjaan ja työllisyyslinjaan vaan myöskin sosiaali ja terveyspolitiikkaan täällä edustaja filatov todella hyvin esille sen että meidän täytyy uudistaa toimia sosiaali ja terveydenhuollossa lisätä vaikuttavuutta jotta meillä on voimavaroja hoitaa ihan jokainen ihminen ilostuin kovin kun tuli tämä sosiaali ja terveyskeskusohjelma tiedotustilaisuudessa ministeri kiuru lupasi todellakin että tuhat lääkäriä tulee ja hän hän sanoi että rahaa on seitsemänkymmentä miljoonaa kentälle arvoisa puhemies hän sanoi jos tällä ei palkata kaikkia niitä lääkäreitä jotka saadaan houkuteltua mukaan niin millä sitten kyllä se niin kuin tässä on näin sanoi ministeri kiuru mutta kun on ministeriön virkamieheltä kysytty ja asiaa on tarkennettu niin siellä todetaan että tällä rahalla ei voi palkata edes yhtään lääkäriä vaan tämä tulee kehittämistoimiin

palkkaamiseen toivon todellakin että nyt vastaisitte siihen miten nämä ministeri kiurun esittämät lupaukset oikeasti toteutetaan

arvoisa puhemies minä itse olin tampereen kaupunginhallituksessa pari vuotta ja edelleen valtuutettuna osittain tamperekin on kuralla ja velkaantuu kriisikuntavauhtia tällä hetkellä yksi syy tietenkin mitä tässä ei vielä ole käsitelty on tämä haitallinen maahanmuuttopolitiikka mitä mitä suomessa suomessa harjoitetaan koska se sitten siirtyy tietenkin kuntiin koska tietyt kaupunginosat täyttyvät tampereellakin maahanmuuttajien lapsista ja sitten pitää rakentaa päiväkotia koulua ja kaikkea sellaista ja se kuormittaa muutenkin tamperetta että se on osittain siitä johtuvaa ainakin tampereella sitten tampereella on myös itse aiheutettua itse aiheutettua päänsärkyä eli tämmöiset täysin älyvapaat investoinnit meillä rakennetaan ratikkaa ja kävely ja pyöräilykeskustaa ja kaupunki on kokonaan revitty auki ja siitä tulee sitten kustannuksia liian lyhyellä aikavälillä liian paljon ja ja niin edelleen naapurikunta ylöjärvi alentaa kuntaveroa samaan aikaan kun tampere nostaa niin ettei tämä niin kuin sillä lailla ole mikään kirous siellä tehdään asioita oikein ja tampereella tehdään sitten väärin tampereella on myös tämmöinen hirveän vahva tai paksu byrokratia voisi sanoa suojatyöpaikkoja jollain lailla varmaan poliittisia poliittisia suojatyöpaikkoja tai politiikkaan liittyviä on hiilineutraali tampere kahvitteluporukka kestävä tampere kahvitteluporukka ja tällaista tämmöistä aika aika niin kuin turhaa byrokratiaa ja aika usein siellä sitten entiset poliitikot istuskelevat että

kyllä tampereella ainakin on peiliin katsomisen paikka meillähän on sosiaalidemokraattinen pormestari ja se tietenkin tarkoittaa sitä että taloudenpito ei ole niin kuin ykkösosaamisaluetta

arvoisa puhemies tämä menikin mielenkiintoiseksi kun tuntuu että puheenparsi on hieman erilaista siellä tampereella ellen ole pahasti erehtynyt niin perussuomalaiset ovat olleet mukana pormestarikoalitiossa ja tehneet yhdessä meidän kanssamme tämän vuoden talousarvion ja eivät ainakaan vielä ole sanoutuneet siellä tampereella irti tästä pormestarikoalitiosta kun hyväksymme tulevaa budjettia toki meillä keskustellaan parhaillaan siitä mitkä ne linjanvedot siellä ovat ja toki keskustelu on sallittua koska pormestari on aika arvostettu monessa asiassa uskottavuutta ja

puolueisiin katsomatta yhteiskunnallista arvovaltaa tai tämmöistä tietynlaista arvostusta nauttiva lauri lyly ihmettelen kovasti enkä kyllä ihan allekirjoittaisi sitä että osaamista ei osaamista ei sieltä taholta löytyisi ainakin löytyy yhteistyökykyä niin kuin tähän asti on löytynyt siinä mielessä olen ollut hirveän iloinen puhemies ja sopii tähänkin saliin tämä keskustelu että politiikkahan on arvovalintojen tekemistä mehän olemme tehneet ja tekemässä toivottavasti sellaisen arvovalinnan siellä että me emme esimerkiksi suurentaneet lasten ryhmäkokoja kouluissa tai päiväkodeissa ja tämänkaltaisia olemme tehneet mutta mutta puhemies tämä ei ollut se alkuperäinen asia tietenkin tämä oli oikeastaan vähän vastauspuheenvuoro tuohon edelliseen

puhemies me me kuulimme nyt kokoomuksen puheenvuoron äsken mutta valitettavasti edelleenkin jäi täysin epäselväksi se mitä kysyimme tässä jo alkuun heti keskustelun kärkeen että mikä on kokoomuksen oma linja eli siis puhemies minun on vain pakko sanoa että jokainen ymmärtää samaan aikaan kannetaan huolta alijäämästä ja samaan aikaan vaaditaan veronkevennyksiä tehän olette niitä vaatineet enemmän kuin hallitus tekee te te olette halunneet kaikille painottuvia tuloveronkevennyksiä teille ei riitä se että pieni ja keskituloiset saavat niin kuin hallitus nyt on mielestäni oikein tekemässä ja muistin että esimerkiksi viime viikolla edustaja heinonen sanoi että autovero täytyy poistaa kokonaan ja täytyisi kauheasti tehdä lisäveronkevennyksiä samaan aikaan te te olette huolissanne alijäämästä mutta sitten kuitenkin kun kysymme että no entä tarkoittaako tämä samaa kuin mitä teitte viime kaudella eli leikkasitte sitten koulutuksesta tai leikkasitte ihmisten perusturvasta niin siihen teiltä ei oikein sitä vastausta tule kun puhumme puhemies taloudesta mistä ainakin edustaja zyskowicz itsensä mielestä ymmärtää niin ehkä sitten kuitenkin hän olisi täällä voinut selvittää selvittää tätä yhtälöä kun hän kerran ymmärtää taloutta että miten tämä on mahdollista että samaan aikaan tehdään hattutemppu jossa alijäämää vähennetään ja veroja kevennetään menoja leikkaamatta sitten toisaalta ehkä teidän vaihtoehtobudjetissanne tulemme näkemään dynaamisiavaikutuksia tai muuta mutta

arvoisa puhemies toisin kuin edustaja vallin itse en ole kahvitellut näissä kuntapolitiikan kahvikekkereissä ja sen takia en toki tiedä sisäpiiritietoja mutta kun tampereella edelleen asun niin aktiivisesti seuraan myös sen tilannetta ja politiikkaa ja korjaisin muutamia muutamia ongelmia analyysissa kun käytitte tamperetta esimerkkinä kansallisesta kehityksestä ensinnäkin maahanmuuton vaikutus kattavasti kansainvälisessä tutkimuksessa amerikan mantereelta aasiaan on julkiselle taloudelle joko neutraali tai positiivinen siis neutraali tai positiivinen jos nyt ongelmaksi nähdään tässä syntyvyyden tilanteessa se että jossakin kaupungissa pitää rakentaa päiväkoteja lisää niin kyllä minä vain kovasti ihmettelen mielelläni näkisin sen että meidän pitäisi käyttää enemmänkin rahaa päiväkotien rakentamiseen

sellaisesta lähiökunnasta lähiökunnasta johonka keskittyy korkeimman tulotason tulotason asukkaita on toki totta että ylöjärvi on tonttipolitiikallaan ja osin muullakin politiikallaan vetänyt parhaansa mukaan puoleensa nimenomaan korkean tulotason perheitä ja asukkaita mutta näiden kahden kunnan

arvatkaapa edustaja sarkomaa kuinka monta työllisyystoimea siinä oli niitä oli tasan nolla tasan nolla niitä oli niin valtavasti kuin tasan nolla ja muistamme että tätä protestoimme oli kova pula silloin kaikista työllistämismäärärahoista kaikesta tästä niitä ei lisätty nyt sen sijaan kun keväällä tehtiin ensimmäinen lisätalousarvio tämän hallituksen toimesta niin siellä esimerkiksi käynnisteltiin merkittäviä liikenneinvestointihankkeita että noin kymmenentuhatta työllistä lisää voisivat jo nämä kevätpuolella päätetyt hankkeet pelkästään tuoda ministeri harakkahan kuuntelee hyvin tarkkaan esimerkiksi arvostettua hetemäkeä ja on lisäämässä selkeästi palkkatukitoimia mikä mikä myös osaltaan parantaa tilannetta koko ajan tehdään ministeri harakkahan on esitellyt jo kaksikymmentäviisi toimea joita hän tulee tekemään työllisyyden hyväksi ja tekee parhaillaan että ei tässä nyt tarvitse säätytalolle marssia todetakseen että näin tapahtuu

tai muut vaan ehkä kokoomuksen argumentissa se se suurin juttu oli se mitä sieltä hallituksen työllisyystoimista puuttui ja senhän me tiedämme mitä kokoomuksen mielestä sieltä puuttui sieltä puuttui keppi sieltä puuttui keppilinja sieltä puuttui aktiivimalli sieltä puuttui työttömän kyykyttäminen eli eli tämä tietynlainen aktiivimalli ideologia se kokoomuksen salarakas

joukosta puuttui ja siksi täällä tehtiin jopa välikysymys sitten sitten tältä tältä saralta kokoomuksen toimesta tästä oli kysymys ja nyt kun minä luin tätä mainittua listaa edustaja sarkomaa mistä äsken puhuitte että tämä on kokoomuksen työllisyyslista niin siellä on muun muassa leikkaus työttömyysturvaan ja leikkaus toimeentulotukeen auta armias kyllä minä en ainakaan sellaisia

olen vähän eri mieltä tästä kun sanottiin että tampereella tämä maahanmuutto on rikkaus me teimme siitä valtuustoaloitteenkin että tutkittaisiin tämän ei työperäisen maahanmuuton kustannukset tampereella mutta sitä sitä ei haluttu sitten tehdä

kouluista olen saanut sellaista signaalia ihan apulaispormestarikin joka muuten on sosiaalidemokraatti on minulle kertonut että opettajien henkinen kuorma kasvaa ja kouluissa kouluissa on levottomampaa koko ajan tampereella on semmoinen tilastollinen fakta että tampere on muuttovoittokaupunki mutta tietyssä ikäluokassa on ollut muuttotappiokaupunki en tiedä nyt sitten ihan viimeistä tilastoa mutta pienten lasten perheissä tampereella on muuttotappiota ollut eli on naapurikuntiin sitten muutettu eli tällaisia työssäkäyviä hyviä veronmaksajia muuttaa naapurikuntiin tai jonnekin muualle pääkaupunkiseudulle muuten muuttavat esimerkiksi kouluista valmistuneet myös hyvin paljon

sitten kun puhuttiin tästä että olemme siinä koalitiossa olemme antaneet menee vähän kuntapolitiikan puolelle pormestarille kaksi vuotta aikaa oikaista tämä taloustilanne mutta ei siihen ole haluttu tarttua kunnolla ja nyt sitten olemme jo eri mieltä siitä tilanteesta

arvoisa herra puhemies minä en tahdo muistella vanhoja että kuka teki mitä teki ja milloin teki vaan tahdon katsoa vähän tulevaisuuteen minua hirveästi kiinnostavat toimin itse salon kaupunginhallituksessa nyt toista kautta ja kolmatta kautta valtuutettuna perustellaan näitä nopeita raideyhteyksiä varten meillä tulee olemaan alijäämää nyt semmoinen about miinus kaksikymmentä miljoonaa suunnilleen ja haluaisin tietää nämä radan vieressä olevat kunnat jos ne liittyvät siihen hankeyhtiöön

lisää velkaa minulle tulee meinaan paljon yhteydenottoja kuntalaisilta että miten tämä homma menee vedetäänkö koulut kiinni ynnä muut palvelut alas ja otetaanko velkaa lisää että saadaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä raideyhteydet tämä minua hirveästi kiinnostaa ymmärrän kyllä senkin että tähän kysymykseen ei varmaan mutta tämä minua hirveästi kiinnostaa näitten tulevien raideyhteyksien varrella ja ovat niihin hankeyhtiöihin tulossa

herra puhemies edustaja viitaselle totean että tulokset kertovat aika lailla toista kuin mistä te puhutte kun te olitte ministerinä silloin kataisen ja stubbin hallituksessa suomeen tuli satatuhatta uutta työtöntä viime kaudella kun te olitte oppositiossa lääkkeitänne tarjoamassa tuli sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa kuinka te selitätte tämän että että niitten itseisarvoinen yhteissumma on kaksisataaneljäkymmentätuhatta ihmistä se on valtava porukka se on valtava porukka eli tulokset kertovat nyt kyllä siitä edustaja viitanen että teidän pitää mennä vähän peruskurssille ja opetella lukemaan näitä tilastoja myös eikä vain väittää sellaista mikä ei pidä paikkaansa mitä tulee me emme vielä tiedä yhtään mitään mutta sen me tiedämme että yhtään toimenpidettä hallitus ei vielä ole tehnyt no minä ymmärrän että jos hallitus on vähän yli sata päivää ollut vallassa niin eihän se ole ehtinyt tekemään mutta on se kyllä asettanut seitsemän työryhmää miettimään työllisyystoimenpiteitä

niin olen jokaiselta kysynyt että mikä on teidän kantanne palkkatuen työllisyysvaikutuksiin nähden ja vastaus on ollut muutamaa hallitusta lähellä olevaa asiantuntijaa lukuun ottamatta että se on suurin piirtein nolla

edes sillä sttkn asiantuntijan mallilla jonka hän esitteli eli jos kolminkertaistettaisiin määräraha joka on nyt palkkatukeen varattu neljäkymmentäneljätuhatta uutta työpaikkaa joista kahdeksantuhatta tulisi avoimelle sektorille ja kolmekymmentäkuusituhatta tänne julkiselle puolelle ja järjestöihin se ei ole mitään todellista työllisyydenhoitoa vaan se on tilastojen hoitoa ja kaunistamista mutta sillä tiellä hallitus nyt etenee arvoisa puhemies toinen asia verotus kiristyy nyt väistämättä kuntatalouden takia te olette luvanneet ensi vuonna seitsemällekymmenelle prosentille tulonsaajista veronkevennyksiä voi olla että ensi vuonna tulee mutta kahden seuraavan vuoden aikana kuntaverotus näillä näkymin kiristyy useita prosenttiyksikköjä ja se vie siihen tilanteeseen että kokonaisverotus näillä seitsemänkymmenen prosentillakin kiristyy

arvoisa puhemies kokoomuksella ei ole salarakasta mutta jos me jotakin rakastamme ja jonkin eteen teemme työtä niin se on sellainen yhteiskunta sellainen suomi jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä uusia työpaikkoja tarvitsemme yrittäjyyttä työpaikat syntyvät juuri erityisesti yrityksiin kaikki toimenpiteet joita täytyy tehdä eivät ole helppoja mutta tekemättä ei voi jättää ihmettelen minkälaista yhteiskuntaa hallitus haluaa kun jäädään odottelemaan jopa valtiovarainministeriön virkamiehet papereihinsa kirjoittavat huutomerkkejä ovat huolissaan ja toteavat että niitä odotellessa toivon että katse käännetään tulevaisuuteen ja ei ehkä enää muistella menneitä vaan mietitään mitä voitaisiin tehdä nyt jotta suomeen saataisiin työpaikkoja

tarvitsisi kysyä mitä te teette että minun äitini tai minun isäni pääsisi töihin toivon toivon että ryhdytte työntekoon jos te olette rehellisiä niin kyllähän se harakan lista on enemmän tavoitteita siinä ei juuri keinoja ole eli se ei ei riitä mihinkään mutta hyvä että on joku lista tehty

tosi moni tehystä superista ja lääkäriliitosta ja tosi moni sosiaali ja terveyspalveluita käyttävä odottaa nyt että se sosiaali ja terveydenhuollon uudistus saadaan tehtyä vaikka sote soppaa on täällä keitetty niin ei tällaista näin sekavaa tilannetta ole vielä aikaisemmin ollut eli toivon että nyt pian selkeytetään mitä se sosiaali ja terveyskeskusohjelma on mitä sillä rahalla voi tehdä miten asiassa edetään minkälainen esitys tuodaan eduskunnalle koska pidän itse hyvin hyvin tärkeänä että kunnalliset päätökset voidaan tämän eduskuntakauden aikana tehdä sellaiset päätökset jotka aidosti parantavat palveluita ja varmistavat yhdenvertaiset

kun istuin itse sosiaali ja terveysvaliokunnassa niin neliraajajarrutuksessa silloinen valiokunnan puheenjohtaja ministeri kiuru vastusti maakuntamallia ja toivon että viisastutaan siitä eikä mennä nyt verot edellä ja hallinto edellä vaan oikeasti tuodaan sellaisia toimia että ihmiset pääsevät palveluihin mahdollisimman pian hallitus selkeyttäisi miten tässä edetään koska päivä päivältä tämä tilanne menee sekaisemmaksi nyt me mietimme mikä se terveyskeskusohjelma on ministeri sanoo että sillä saadaan tuhat lääkäriä ja virkamiehet sanovat että siitä ei euroakaan saa käyttää lääkäreiden palkkaamiseen tilanne on todella todella sekava

ikärakenteen ikärakenteen muutos ja sosiaali ja terveyspalvelut ja erityisesti kun kuntien taloudesta puhutaan aivan oikein tässä on kiinnitetty huomiota meidän työllisyyspolitiikkaan työllisyyden nostosta riippuu myöskin meidän hallituksen suunnittelemat menolisäykset on ohjelmassaan sitoutunut siihen mikä on meille keskustalle hyvin tärkeää että hallitus ei sulje mitään työllisyyttä edistäviä keinoja keinoja keinovalikoimansa ulkopuolelle vaan olemme hyvin avoimesti valmiita tarkastelemaan suunnittelemaan ja valmistelemaan sellaisia keinoja joilla työllisyysaste varmasti saadaan mahdollisimman hyvin hyvin nousemaan niin kuin tässä edustaja kankaanniemi hyvin toi esille viime kaudella todella sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa ei siihen tavoitteeseen silloin kovin moni kovin moni uskonut eikä hallituksella silloinkaan ollut heti heti näin hallituskauden alussa kaikkia niitä keinoja käytössään ja ja ilmoitettuna vaan vaan niitä tehtiin valmisteltiin rauhassa edellistä hallitusta ehkä joskus joskus hiukan perusteettomastikin mutta mutta varmasti välillä perustellustikin kritisoitiin asioiden ehkä liian nopeasta nopeasta valmistelusta ja nyt nyt tuntuu että yritetään hoputtaa että äkkiä äkkiä me todella haluamme rauhassa valmistella nämä työllisyyttä edistävät toimet ja niitä on tulossa näiden kahdenkymmenenviiden harakan esittelemän toimen lisäksi me keskustassa pidämme aivan päivänselvänä että eivät ne vielä riitä vaan me tarvitsemme tarvitsemme lisääkin ja niitä niitä on tulossa aivan samaa mieltä olen siitä että sekä kuntien talouden että valtiontalouden kannalta työllisyyttä on saatava saatava lisättyä ja olen erityisen iloinen siitä että myöskin tässä talousarviossaan antanut hyvin myönteisen signaalin meidän meidän yrittäjillemme että että

arvoisa herra puhemies valitettavasti edustaja vallin lähti pois olisin hänelle kertonut kuinka meillä nakkilassa menee se olisi ollut erittäin tärkeä informaatio tässä keskustelussa ja vaikka meillä nyt ei näytä talousarvion osalta ensi vuonna hyvältä niin en syytä kyllä kunnanjohtajaa siitä enkä hänen poliittista taustaansa mielestäni on mauttomuuden huippu ottaa täällä eduskunnassa keskusteluun pormestarin tai kunnanjohtajan poliittinen tausta kuitenkin kunnassa tehdään budjettia yhteistyössä ehkä se on sitten tämän ajan henki että politiikkaa täällä koetetaan tehdä kynsin hampain mistä asiasta hyvänsä toki vanhojen muisteluja on hyvä käydä mutta kyllä edustaja sarkomaalle voisin sanoa kun sanoitte että milloinkaan ei ole ollut niin sekaisin sote soppa kuin nyt tämä hallitus kuitenkin antaa nyt sen tilanteen viime hallituskaudella olivat puurot ja vellit sekaisin mikä oli aiemmin että sovittiin ennen vaaleja että jatkamme tästä parlamentaarisesti yhdellä valmistelulla kahden puolueen puheenjohtajat tekivät sen diilin että tähän tulikin maakuntalainsäädäntöä mukaan jolloin sanoisin puurot ja vellit sekaisin ja emme päässeet siitä yksimielisyyteen kuka sanoo kenenkin olleen neliraajajarrutuksessa jätän sen omaan arvoonsa uskoisin että näitä oli perustuslakivaliokunnassa ja sosiaali ja terveysvaliokunnassa joka sitten koetti pinnistellä päästäkseen maaliin sen kritiikin jälkeen jota perustuslakivaliokunta antoi niille harjoituksille joita hallitus toi eduskunnalle pohdittavaksi niille pienille tytöille ja pojille ehkä voisi sanoa että hallituksen esityksestä eduskunta tulee päättämään siitä että niillekin työttömille joilla ei nyt ole ehkä yksityiselle tai kunnalliselle puolelle suoraa töihinpääsyä palkkatukien kautta mahdollistamme nopeamman paremman ja helpomman polun asettua työelämään ja tuoda ansioita kotiin heidän lastensa hyvinvoinniksi subjektiivisen päivähoito oikeuden osalta voidaan sanoa että ja äideille annetaan nyt mahdollisuus osallistua työnhakuun niin että molemmat vanhemmat voivat aktiivisesti hakea työtä lasten ollessa päivähoidossa ja sitä kautta myös saamassa esiopetusta jolloin vaikka vanhemmilla on vähemmän resursseja silti lapsista pidetään

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi täällä peräänkuulutti tilastolukutaitoa enkä voisi olla enemmän enemmän samaa mieltä aloittaa voisi vaikka niistä työllisyystilastoista joita edustaja kankaanniemi täällä jo tarkasteli ihan perustason ymmärrykseen kuuluu että työllisyystilastojen valossa ei voi suoraan arvioida jonkun yksittäisen hallituksen toimia koska työllisyystilastoihin vaikuttavat tietyn hallituksen toimia enemmän muun muassa kansainvälinen suhdannekehitys ja erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät itse asiassa hallituksen jotka sinällään voivat olla äärimmäisen tärkeitä ja pitkällä aikavälillä viedä kehitystä hyvään tai huonoon suuntaan on nimenomaan käytettävä ihan muita mittareita kuin yleisiä työllisyystilastoja erityisesti isossa kuvassa edustaja sarkomaalle toteaisin että olen hyvin onnellinen siitä että yhdellekään työttömän lapselle joita aika paljon tapaan en ole joutunut kertomaan että olisin eduskunnassa lyhentänyt hänen mahdollisuuttaan päivähoito oikeuteen tai saada ruokaa päiväkodissa siinä kuin muutkin lapset

arvoisa puhemies tässähän on kovasti keskusteltu työllisyyden paranemisesta ja yhdyn täysin siihen mitä edustaja kontula tässä takana sanoi että sitä on vaikea arvioida mitkä tosiasiassa minkäkin hallituksen toimia mutta jos ajatellaan sitä että työllisyys on parantunut tässä viimeisten vuosien aikana ja se on hyvä lopputulema mutta samaan aikaan myös toimeentulotukimenot ovat kasvaneet niin me itse asiassa olemme aika kummallisessa yhtälössä me yleensä pyrimme siihen että työllisyys paranee jotta köyhyys vähenee ja jotta pienituloisuus vähenee mutta samaan aikaan kun meillä on työllisyys parantunut meillä ovat myös toimeentulotukimenot kasvaneet ja jos me ajattelemme työllisyyttä esimerkiksi kannustinloukkujen näkökulmasta niin toimeentulotuki on se viheliäisin paikka jonne joutua koska sieltä on kaikkein vaikein päästä pois sen takia minun mielestäni on tärkeää ollut arvioida esimerkiksi etuisuuspuolta ja hallitus on pyrkinyt juuri siihen että näillä pienillä korotuksilla vaikkapa esimerkiksi työmarkkinatuen korotuksella saataisiin edes muutama ihminen pois toimeentulotukiluukun puolelta ja sitä kautta helpommin työllistymään muutoinkin koko tämä palveluprosessi tähtää siihen ja nämä isot sosiaaliturvauudistushankkeet jotka ovat vasta tulossa kun tässä on puhuttu siitä onko niitä työllisyystoimia jo nyt niin sanotaan vaikka yksi esimerkki joka on työttömyysturvan lisäpäivien ikärajan nostaminen esimerkiksi etla on arvioinut että sillä on noin kymmenentuhannen hengen työllisyysvaikutus eläketurvakeskus on on ollut hieman varovaisempi mutta on selvää että sille on laskettavissa tuhansien ihmisten työllisyysvaikutus ja se päätös on olemassa jo nyt ja se on myös tehty siellä kolmikannassa yhteistyössä edustaja kankaanniemi epäili että kolmikannasta ei voi tulla mitään työllisyyttä parantavaa mutta tämä on yksi esimerkki siitä että sopimusyhteiskunta voi toimia jos sen halutaan toimivan mutta se edellyttää hallitukselta aktiivista työskentelyä ei siten että kolmikannasta tulee kaksikanta vaan siten että hallituksella on siinä selvä tahto ja se vie prosessia eteenpäin mutta ei

arvoisa puhemies tuo oli kyllä erinomainen erinomainen puhe edustaja filatovilla tuossa edellä se kertoi varmasti juuri siitä suomalaisen yhteiskunnan vahvuudesta joka on perustunut sopimiseen keskinäiseen luottamukseen ja yhdessä yhdessä asioitten eteenpäinviemiseen arvostan kyllä kovasti noita näkökulmia täytyy kyllä vähän kehaista

pohtia omassa puheenvuorossani vähän sitä samaa mitä ihan oikeasti voisi vastata sille pienelle tytölle tai pienelle pojalle koska siitä varmasti olemme kaikki tässä salissa täsmälleen samaa mieltä huoli on yhteinen siitä että meillä on liikaa työttömiä meidän täytyy saada ihmisille työpaikkoja ja kaikki haluamme sitä mutta toden totta jos keinot ovat niinkin erityyppiset että kokoomus tarjoaisi lisäkeppiä ja tarjoaisi leikkauksia työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen niin se ei taas sovi mitenkään minun arvomaailmaani koska itse näen myös niin että mikäli samalla toisella kädellä heikennämme heikennämme muutenkin pienituloisten ihmisten asemaa se on paitsi inhimillisesti hyvin väärin puhemies mutta se on myös talouspoliittisesti hyvin epäviisasta jos näin voisi sanoa sillä samalla syödään ostovoimaa ja ei sekään varmasti talouden rattaita kovin pitkälle pitkälle edistä siksi olen ihan tyytyväinen siitä että esimerkiksi hallitus on nyt valinnut veropolitiikassaan sen linjan että veronkevennyksiä tehdään ja painotetaan niitä selkeästi nimenomaan pienituloisille ihmisille palkansaajille eläkkeensaajille ja myös etuuksien saajille ja jätetään hieman kauemmas ajattelusta esimerkiksi viime kaudelta niin tutut veronkevennykset kaikkein hyväosaisimmille silloinhan oli kaikenlaisia miljoonaperintöjen veronkevennyksiä metsälahjavähennyksiä ja vaikka mitä ja siihen tuntui silloin rahaa kovasti riittävän puhemies tältä pohjalta haluan oikeastaan nostaa hattua siinä suhteessa edustaja sarkomaalle vaikka eri mieltä asioista olemme että vaikka täältä katosi koko kokoomus välillä niin te tulitte urheasti saliin ja olette nyt puolustanut näkemyksiänne mikä meillä vielä jäi saamatta mitä tulemme kysymään jatkossa oli vastaus siihen mikä on se yhtälö että samaan aikaan alijäämää moititaan ja veroja halutaan keventää lisää eikä suostuta kertomaan mistä leikataan tämä jäi vielä tässä keskustelussa valitettavasti avoimeksi

arvoisa puhemies kaksi asiaa vielä tähän pitkään keskusteluun edustaja kankaanniemi käytitte minusta jokin aika sitten varsin hyvän puheenvuoron missä te kokeneena kuntatalouden tuntijana erittelitte tämän yksi pilkku ja niin edelleen miljardia mikä nyt sitten tässä valtionosuuksiin lisätään myös tunnette luonnollisesti tämän nyt käsiteltävänä olevan asian joka on siirtoa ensi vuodelta tälle vuodelle mutta yhden yksityiskohdan haluaisin sanoa oletan ja tiedän että tiedätte tämänkin mutta haluan sen nyt tässä tuoda esille pelkästään ensi vuosi ei ole se jolloin kikyn vaikutus lakkaa ja tuo lisämenoja kunnille vaan se että ensi kesänä maksetaan täydet lomarahat joudutaan rahoittamaan tämän vuoden tilinpäätöksessä yhdeksän kuukauden ajalta eli näiden kertymäkuukausien ajalta ja senkin takia on erityisen oikein että me siirrämme ensi vuodelta tiettyjä tuloja valtiolta nyt kunnille tälle vuodelle koska tämä taitekohta kohdistuu itse asiassa aika voimakkaasti tälle vuodelle tämän halusin teille sanoa haluan myös niin kuin edustaja viitanen äsken

täällä esille itsehän olen varsinais suomen vaalipiiristä ja jos nyt katsomme sitä länsirannikon talousbuumia sitä hyvää kehitystä joka siellä on ollut ja joka rakentuu pitkälti vientiteollisuuden varaan telakoiden autoteollisuuden niin kyllähän jokainen ymmärtää että ei se ole kiky sopimuksen tai edellisen hallituksen tekemien ratkaisujen aikaansaantia vuoden kaksituhattayhdeksän kansainvälisen finanssikriisin jälkeen kaikkien maailman telakoiden tilauskanta romahti saamani tiedon mukaan maailman telakoilla oli yhteensä kaksi tai kolme laivaa tilauksessa sen jälkeen kun kansainvälinen talous lähti voimakkaaseen buumiin se että meillä oli se osaaminen ja se verkosto eivätkä ne olleet päässeet tuhoutumaan niinä vaikeina vuosina antoi iskukyvyn jolla saatiin tämä uudelleen käyntiin ei sitä asiaa kiky sopimus ratkaissut

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja lindenille noista tunnustuksista ja myös tästä tarkennuksesta se piti juuri juuri paikkansa lomarahojen osalta tähän viimeiseen asiaan eli kiky sopimuksen vaikutukseen muun muassa telakoilla telakoilla niin kuin muuallakin kyllä väittäisin että kyllä sillä aika lailla vaikutusta oli mutta ei ainoana tietenkään vaan se on se on monista eri osista koostuva niin kuin sillä oli myös kuntatalouteen vaikutusta

on rakennettu kyllä tätä maata menneinä vuosikymmeninä hyvin voimakkaasti ja ja tuloksellisesti mutta nyt päällä ollessa voin sanoa että on kriisi päällä kun eilen kuuntelimme esimerkiksi valtiovarainministeriä tuolla säätytalolla niin kyllä tilanne on vakava ei kyllä voida odottaa että kolmikannassa kehitetään sellaisia ratkaisuja hitaasti ja ehkä tuloksettomasti jotka voitaisiin tehdä heti työllisyyden parantamiseksi näitä ratkaisuja löytyy työelämän puolelta ei tarvita keppiä mutta tarvitaan kyllä voimakkaita otteita ja kansa on antanut sen valtakirjan eduskunnalle ja eduskunta hallitukselle pitää johtaa sen korkeimman lipun pitää olla hallituksen salossa eikä työmarkkinajärjestöjen tai muiden jotka ovat etujärjestöjä ja ajavat vain tiettyjen piirien etuja mutta yhteistoiminnassa se on selvä te käytitte edustajat kontula ja filatov vai oliko viitanen työttömyyslukuja nyt kyllä hyvin tarkoitushakuisesti kyllä tälläkin hallituksella on tietyt lukumäärät kuinka paljon pitäisi saada ihmisiä töihin miksi te väitätte että ei niillä ole mitään merkitystä ja käytätte niitä kuitenkin joka puheenvuorossanne sanoen että hallituksen tavoitteena on seitsemänkymmentäviisi prosenttia mikä tarkoittaa niin ja niin monta minusta jokaiselle yksilölle jokaiselle työttömälle ihmiselle se työpaikan saanti on äärimmäisen arvokasta suurempi lukumäärä se on sitä komeampaa ja tärkeämpää se on hänelle hänen läheisilleen ja perheelleen ja koko yhteiskunnalle asia on aivan selvä toimeentulotuen osalta yhdyn siihen että se on se viimesijainen tuki josta pitää ihmisiä nostaa ulos ja ylös se on tärkeää veroista vielä sen verran että te korotatte polttoaineveroa

ajatte sellaista kuntapolitiikkaa että kuntavero nousee molemmat ovat tasaveroja no kuntaverossa on nykyisin tietty progressio mutta periaatteessa se on tasavero ja se iskee pienituloisiin todella pahasti eli se että te te

minä olen kyllä päättänyt että silloin kun bensavero tulee keskusteluun perussuomalaisten taholta en minä vain silloin vaikene vaan silloin minä kysyn ja muistutan että että kyllähän perussuomalaiset itse hallituksessa ollessaan nostivat bensaveroa siellä perussuomalaiset äänestivät bensaveron noston puolesta piste ja on aivan turha yrittää puhua näitä asioita toiseksi perussuomalaiset ollessaan hallituksessa hyväksyivät veroratkaisun jossa lämmityskustannuksia nostettiin ja kiinteistöveroa nostettiin ja tehtiin juuri näitä tällaisia veroja jotka rasittavat sitä pientä ihmistä sillä erotuksella edustaja sillä erotuksella että silloin te myös leikkasitte pieniltä ihmisiltä sosiaalietuuksia samaan aikaan tämä hallitus sentään parantaa niitä parantaa perusturvaa ja antaa myös helpotusta esimerkiksi työttömälle tätä kautta eli pieni ero tässä nyt on ja en minä sitä unohda että perussuomalaiset äänestivät bensaveron korotuksen puolesta

mennään puhujalistaan

arvoisa herra puhemies ihan lopuksi tässä vielä haluan sanoa edustaja viitanen malttakaa mielenne opposition vaihtoehtobudjetti on tulossa saliin keskusteluun silloin voimme käsitellä koko sen kokonaisuuden mitä kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää mutta kyllä se on se työlinja jos me teemme toimia sen eteen että suomeen syntyy työpaikkoja se on ainut ratkaisu julkisen talouden tasapainottamiseen se on ainut ratkaisu siihen että suomalaiset voivat elää hyvää ja ja täyttä elämää silloin kun sitä työlinjaa ei ole puuttuu kaikki ja se kaikki kyllä puuttuu aika lailla tästä keltaisesta kirjasta te sanotte että ette ole ehtineet valmistella toimia työllisyyden edistämiseksi olette te kuitenkin ehtineet valmistella toimia jotka vähentävät työllisyyttä tiedätte hyvin

valtiovarainvaliokunnan jäsenenä en mene asiantuntijalausuntoihin vielä kun mietintö ei ole valmis mutta julkisuudesta olemme voineet lukea että

kirjassa on useita asioita jotka vähentävät työllisyyttä niitä niitä te olette ehtineet tuoda samoin monet valtiovarainministeriön virkamiehet ovat sanoneet että työllisyystavoite karkaa kun tehdään toimia jotka vähentävät työllisyyttä mutta tästä on on tänään varmasti keskusteltu jos te ette nyt saaneet vastausta siihen mikä on kokoomuksen linja niin totean että se on työlinja ilman työtä ei ole mitään se on ainut keino ylläpitää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa kyllä te todella isolla poralla poraatte hyvinvointiyhteiskunnan perustaa kun te odotatte ja annatte ihmisten olla työttömänä työttömänä ja annatte menojen kasvaa toivon että nyt marssitte takaisin sinne säätytalolle ja oikeasti teette niitä vaikuttavia toimia

edustaja kankaanniemi kommentoitte tilastojen lukemista joten vastasin tilastojen lukemiseen itse en käytä työllisyysastetta kuvaamaan minkään hallituksen toimien onnistumista taikka epäonnistumista jos muut niin tekevät niin sille en voi mitään ja juuri siihen se tilastojenlukutaito varmaan olisi ihan paikallaan se on eri asia kuin se että hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen se on eri asia kuin mitata hallituksen onnistumista työllisyysasteella mitä tulee tähän ensi vuoden budjettiin niin se kompensoi pienituloisille tasaverojen nostot muilla veroratkaisuilla hallituksen toimien nettovaikutus pienituloisille on plusmerkkinen ei pienituloisen niin kuin ei suurituloisenkaan kannalta ole relevanttia se missä ne verot maksetaan vaan relevanttia on se paljonko siitä rahasta jää käteen ja tämän hallituksen ensimmäisen budjetin vaikutusarvioiden mukaan käteen jää enemmän kuin mitä jäi aikaisemmin budjetti on myös tuloeroja kaventava niukalti mutta kuitenkin edustaja sarkomaa budjetin työllisyysvaikutusten etumerkki on tällä hetkellä asiantuntijoiden mukaan epäselvä me emme tiedä onko se miinus vai plusmerkkinen siellä on todennäköisesti työllisyyttä heikentäviä toimia ja todennäköisesti työllisyyttä parantavia toimia kummat pääsevät voitolle selviää varmaan tuossa kevään kuluessa nimenomaan työllisyyden osalta me emme pysty tässä vaiheessa tekemään sellaisia arvioita jotka olisivat mitenkään valideja ja kestäviä täytyy jaksaa odottaa vielä muutama kuukausi

puhemies ajattelin että en tähän keskusteluun mutta halusin muutaman sanan kuitenkin sanoa kun edustaja sarkomaa on vahvasti kyseenalaistanut sosiaalidemokraattien sekä myös hallituksen työn linjaa tämä hallitus on ennen kaikkea työn linjalla ja meidän painopisteemme on siinä että me lähdemme puuttumaan työelämän rakenteisiin ja vahvistamaan niitä tämä hallitus on luonut muun muassa

ohjelman jota tällä hetkellä työstetään vahvasti jo ministeriössä ja ja esityksiä tulee jo tämän syksyn aikana myös eduskuntaan kokoomuksen työn linjaa voi tulkita viime kaudelta siten että hallitus loi epävarmuutta työmarkkinoilla monilla eri toimenpiteillä se myös heikensi työttömien työttömyysturvaa ja vaikeutti opiskelijoiden asemaa heikentämällä opiskelijoitten sosiaaliturvaa ja ajoi myös opiskelijat työmarkkinoille jotta he selviäisivät omasta toimeentulostaan sitä kautta koko voisiko sanoa osaamista heikennettiin työelämän turvallisuutta heikennettiin toimeentuloa heikennettiin aivan kuten edustaja filatov totesi niin samanaikaisesti kun yleinen kansainvälinen työllisyystilanne vahvistui ja ja työllisyys myös suomessa parani mikä oli erittäin hyvä asia näitten hallituksen toimenpiteitten johdosta työttömien toimeentulo heikkeni sekä myös

tämä ei vaikuttanut ainoastaan työttömiin itseensä vaan myös heidän perheisiinsä ja sitä kautta voi sanoa että me saimme

arvoisa puhemies vielä muutama sananen tähän mielenkiintoiseen keskusteluun tässä on nyt tullut hyvin hyvin esille se että kyllähän tämä hallitus tekee sellaista pienen ihmisen politiikkaa jossa nimenomaan pienituloisten ja myöskin keskituloisten toimeentuloa ja elämisen edellytyksiä monella tavalla vahvistetaan on huomioitava myös se me vahvistamme erilaisia palveluita ja ne ovat monelle ihmiselle hyvin hyvin merkittäviä ja tärkeitä nythän me juuri pieni ja keskituloisia varten teemme verotukseen kevennyksiä ja myöskin parannamme etuisuuksia tässä työllisyysasiassa josta tässä on hyvin hyvin keskusteltukin on aivan totta sekin että meillä on tällä hetkellä paljon sellaista työtä jolle ei löydy tekijää siksi kun ajattelemme asioita hiukan pitemmällä aikavälillä emmekä pelkästään vuoden tai kahden tai yhden vaalikauden vaan vaan pitemmällä vuosikymmenienkin aikavälillä niin on erityisen merkityksellistä hallitus monella tavalla parantaa koulutusta ja tutkimusta se tulee näkymään meillä meillä työelämässä esimerkiksi kotikaupungissani oulussa on paljon sellaista työtä jolle ei ei tällä hetkellä tekijää löydy ja koulutuksesta löytyy tähän tähän ratkaisuja se että hallitus on nyt nyt valmistelemassa monia työllisyystoimia ja niitä valmistellaan rauhassa on erinomainen

arvoisa puhemies vielä tähän työllisyyskeskusteluun sen verran että itsekin varon käyttämästä työllisyysastetta enää nykyisin minään mittarina koska me tiedämme että meidän työelämän rakenteet muuttuvat nopeasti esimerkiksi jos katsoo edellistä neljää vuotta niin silloin meillä oli vaihe jolloin työllisyysaste oli noussut jo voimakkaasti ja edellinen hallitus silloin sanoi että se on hyvä tulos ja se on nyt niin kuin saavutettu samaan aikaan kuitenkin tehtyjen työtuntien määrä oli vähentynyt

mittarina enää samanlainen yhtä relevantti kuin aikaisemmin sen vuoksi että meillä työelämässä on tapahtunut isoja muutoksia yhä edelleen meillä on vakituisessa pysyvässä työsuhteessa noin seitsemänkymmentä prosenttia työntekijöistä mutta sen kolmenkymmenen pirstalaisen prosentin sisällä on tapahtunut lisää pirstaloitumista ja tämä aiheuttaa sen että itse asiassa työllisten määrä ei ole enää samanlainen kansantaloudellinen hyvä kuin se on ollut joskus aikaisemmin

jälkeen tapahtuneesta talouskasvusta eli siis jo pitkän pitkän aikavälin mukaan mutta kiihtyneesti nyt kaksi kolmasosaa on syntynyt ideoista teknologiasta ja innovaatioista ja yksi kolmasosa koulutuksesta eli koulutuksella on iso merkitys innovaatiopolitiikan rinnalla ja molempiin tämä hallitus panostaa mutta niille ei voi laskea tällä hetkellä eksaktia työllisyysvaikutusta jollaista täällä on perätty mutta sen me tiedämme että niillä on positiivista työllisyysvaikutusta

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta on käsitellyt kelan valtuutettujen toimintakertomuksen vuodelta kaksituhattakahdeksantoista taustana todettakoon että kansaneläkelaitoksesta annetun lain mukaan eduskunnan nimeämien valtuutettujen tehtävänä on valvoa kansaneläkelaitoksen hallintoa ja toimintaa ottaen huomioon myös laitoksen palvelujen laatu ja saatavuus valtuutettujen tehtävänä on myös antaa vuosittain toiminnastaan kertomus eduskunnalle tätä juuri nyt siis käsittelemme kelan hoitaman sosiaaliturvan etuusmenot olivat viime vuonna yhteensä neljätoista pilkku kahdeksankymmentäseitsemän miljardia euroa kertomuksen mukaan viime vuonna kelan toiminnassa tunnistettuja suurimpia riskejä olivat lainsäädännön käsittelyn käsittelyn pitkittyminen toimintakyvyn vajeet kyber ja tietoturvallisuusuhkien toteutuessa sekä rahoituksen epävarmuus etuuksissa ja toimintakuluissa valiokunta kiinnitti valtuutettujen kertomuksessa huomionsa erityisesti kelan asiakaspalveluun henkilöstöön hankintamenoihin kelan rooliin sosiaaliturvaa uudistettaessa sekä kelan hallinnon uudistamiseen käyn tässä lyhyesti läpi nämä kokonaisuudet vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa lopussa kelan palvelupisteitä oli satakuusikymmentäyksi ja asiointipisteitä satakolmekymmentäkahdeksan kela korvasi viime vuonna kuusitoista palvelupistettä uudenlaisilla palveluilla ja avasi yhden uuden palvelupisteen muutoksen tarkoituksena oli resurssien kohdentaminen uusiin palvelukanaviin ja henkilökohtaisen neuvontapalvelun lisääminen sitä tarvitseville asiakkaille puhelinpalvelun ja palvelupisteiden asiointimäärät pienenivät hieman edellisvuodesta asiointimäärät olivat kuitenkin edellisvuonna poikkeuksellisen suuret pääasiassa perustoimeentulotuen kela siirron vuoksi valiokunta pitää edelleen tärkeänä että asiakaspalvelussa otetaan huomioon eri asiakasryhmät ja että palvelu on yhdenvertaista etäasioinnin lisäksi myös henkilökohtaisen asioinnin mahdollistavan palveluverkon on oltava riittävä vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa kelassa oli töissä seitsemäntuhattaseitsemänsataakolmekymmentäkaksi toimihenkilöä mikä on neljäsataaviisikymmentäkuusi henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin merkittävin lisäyksen syy on perustoimeentulotuen siirto kelaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista kelan toimintaan vaikuttivat merkittävästi kasvaneet perustoimeentulotukihakemusmäärät ja työttömyysturvan aktiivimallin aiheuttama työmäärän lisäys perustoimeentulotuki on sitonut paljon henkilöstöresursseja jolloin muiden etuuksien käsittely on joustanut perustoimeentulotukihakemusmäärien mukaisesti siten että ajoittain muiden etuushakemuksien käsittelyajat ovat pidentyneet valiokunnan saaman selvityksen mukaan ruuhkautunut työtilanne kuormitti etenkin asiakas ja etuuspalvelujen henkilöstöä ja aiheutti uupumisia ja sairauspoissaoloja valiokunta pitää kuitenkin myönteisenä että kelan henkilöstön työhyvinvoinnin tunnusluvut ovat kääntyneet parempaan suuntaan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehitystä on valiokunnan käsityksen mukaan tarpeen jatkuvasti seurata hallitusohjelman mukaan selvitetään siirtyminen rekisteröitymismenettelyyn tietyissä kelan nyt kilpailuttamissa palveluissa esimerkiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut kelan korvaamat taksimatkat ja kuntoutuksen terapiahankinnat ovat olleet valtuutettujen kokouksissa esillä näihin kohdistuneen runsaan kritiikin vuoksi rekisteröitymismenettely tarkoittaisi käytännössä että kelan asettamat kriteerit täyttävät palveluntuottajat rekisteröitäisiin kelaan ja palveluun oikeutetut voisivat valita palveluntuottajan myös kelan ja kuntien kuljetuspalveluiden toimivuutta uuden taksilain aikana on hallitusohjelman mukaan tarkoitus arvioida ja tehdä tarpeelliset muutokset valiokunta pitää selvitysten etenemistä tärkeänä valiokunta toteaa että kelalla on tärkeä rooli sosiaaliturvan uudistamisen suunnittelussa valmistelussa ja toteutuksessa kertomusvuonna kela muun muassa osallistui eriarvoisuustyöryhmän ja valtioneuvoston toimi hankkeen työhön jota on tarkoitus hyödyntää sosiaaliturvan uudistuksessa valiokunta pitää tärkeänä että kelan toiminnan kehittämisessä kiinnitetään myös jatkuvasti huomiota mahdollisuuksiin purkaa tarpeetonta byrokratiaa valiokunta pitää kelan valvontaa ja ohjausta sekä kelan asemaa ja sisäisiä toimivaltasuhteita koskevaa selvitystyötä tärkeänä valiokunta että kelan toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen tähtäävät lainmuutokset tuodaan mahdollisimman nopeasti eduskunnan käsittelyyn kelan valtuutetut ovat esittäneet parlamentaarisen työryhmän asettamista todettakoon että sosiaali ja terveysvaliokunta on jo valtuutettujen vuoden kaksituhattakuusitoista kertomuksesta antamassaan mietinnössä pitänyt perusteltuna laajapohjaisen parlamentaarisen työryhmän asettamista selvittämään kansaneläkelaitoksesta annetun lain muutostarpeita valiokunnan puheenjohtajana totean että erittäin monia myönteisiä kannanottoja kelan

ja uudistamiseksi on ollut tässä viime vuosien

arvoisa puhemies valiokunnan mietintö kelan valtuutettujen kertomuksesta viime vuodelta on yksimielinen

arvoisa herra puhemies kelan toimintakertomus kertoo ja arvioi kelan toimintaa vuodelta kaksituhattakahdeksantoista en puutu nyt kelan muuhun toimintaan kuin ainoastaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja terapian kilpailutukseen jota käsiteltiin todella todella paljon tuona aikana ja kun itse toimin tuolla kelan valtuutettuna niin tämä on asia jonka haluaisin nyt nostaa esille myös täällä eduskunnassa vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja vielä keväällä kaksituhattayhdeksäntoista me kelan valtuutetut seurasimme tarkoin kelan eri palveluiden kilpailutusta ja varsinkin terapioiden ja kuntoutuksen kilpailutusta kilpailutus aiheutti ongelmia sekä lasten nuorten aikuisten terapia ja lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuudessa kilpailutus aiheutti sairaille vammaisille ja heidän perheilleen pelkoa ja ahdistusta tämän seurauksena kela toteuttikin uudelleenarvioinnin ja paransi kilpailutuksen perusteita lasten ja ja nuorten osalta mutta aikuisten vaikeasti vammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen ja terapian osalle jäi vielä paljon ongelmia kelan laskelmien mukaan noin kolmetuhattaviisisataa kuntoutettavaa kuntoutettavaa joutui vaihtamaan palveluntuottajaa toiminnan ulkopuolelle jäi arviolta noin neljäsataa terapiayritystä joiden tulevaisuus näytti myös epävarmalta moni kuntoutettava otti tuolloin minuun yhteyttä he olivat todella pettyneitä sillä he olivat olleet tyytyväisiä pitkäaikaisiin hyviin laadukkaisiin ja vaikuttaviin terapiasuhteisiin ja nyt tämä yhteistyö ja terapiasuhde katkaistiin

rekisteröitymismenettelyä joka poistaisi näitä edellä mainittuja ongelmia pidän todella tärkeänä sitä että kelan kilpailuttamien

kuntoutus ja terapiapalveluiden osalta selvitetään siirtymistä rekisteröitymismenettelyyn rekisteröitymismenettelyn tärkein tavoite on saada kuntoutettavalle hänen kannaltaan parasta terapiaa ja kuntoutusta kun terapia on laadukasta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä mahdollistaa tämä myös palveluiden tuottajille palveluiden kehittämisen räätälöidysti kuntoutettavalle palveluntuottaja ja terapeutti tuntevat asiakkaansa joten he yhdessä pystyvät asiakkaan kanssa toteuttamaan yksilöidyn palvelun ja näkevät mikä terapia ja kuntoutus on vaikuttavaa ja terveyttä ja hyvinvointia parantavaa näin tästä hyötyvät kaikki arvoisa puhemies olen saanut myös useita puhelinsoittoja sekä sähköposteja tilanteissa joissa kela on hylännyt vaikeavammaisen ja vaikeasti sairaan ihmisen kuntoutuksen ja terapian jolloin perusteluna on ollut että kuntoutuksen saamiseen ei riitä että kuntoutus vain ylläpitää vammaisen tai sairaan toimintakykyä vaan sen pitää kaikissa tapauksissa ja tilanteissa parantaa sitä tämä ei vain ole kaikilta osin asiakkaille ja ihmisille mahdollista mielestäni kelan perustelu ei ole oikeudenmukainen eikä hyväksyttävissä kun ihminen sairastuu vakavasti ja hänellä on vakava joissakin tapauksissa myös etenevä sairaus voi terapialla ja kuntoutuksella edesauttaa hänen lihaskuntoaan tasapainoaan ja yleistä toimintakykyään tällä on suuri merkitys ihmisen arjen ja hyvinvoinnin kannalta ylläpitävä kuntoutus auttaa ja mahdollistaa sen että ihminen voi itsenäisesti huolehtia omasta hygieniastaan wc käynneistä syömisestä pukeutumisesta ja ja niin edelleen silti sairaus valitettavasti kuitenkin voi edetä sille ei voi mitään mutta kuntoutus parantaa ihmisen yleistä hyvinvointia ja tukee sairaan ihmisen mahdollisuutta toimia mahdollisimman pitkään omatoimisena ja itsenäisenä

nyt valitettavasti tapahtuu kelan on hyväksyttävä jatkossa myös kuntoutuksen ylläpitävä merkitys varsinkin niissä tilanteissa joissa sairauden tai vamman etenemiseen tai olemassaoloon ei voida vaikuttaa arvoisa puhemies eduskunnan käsittelyssä on kelan vuoden kaksituhattakahdeksantoista toimintakertomus kun me käsittelemme toimintakertomusta tärkeää on katsoa myös tulevaisuuteen olen todella tyytyväinen siihen että rinteen hallitus on päättänyt panostaa kuntoutukseen ja siten myös päättänyt uudistaa kuntoutusjärjestelmää kuntoutuskomitean ehdotusten pohjalta sen työn keskiössä tulee olemaan nimenomaan saumattomien hoitojärjestelmien mahdollistaminen ja ihmisen toimintakyvyn parantaminen ja tukeminen toivon vahvasti että komiteatyön myötä tullaan käsittelemään kelan kuntoutuksen ja kilpailutuksen ongelmat ja myös kelan linjauksia ylläpitävästä kuntoutuksesta

arvoisa puhemies aika usein poliitikkoja syytetään siitä että keskustelua käydään ylätasolla ja konkretia puuttuu tällä kertaa näkisin että toimintakertomus kuvaa erittäin ansiokkaasti ja erittäin konkreettisesti sitä toimintaa jota kelan valtuusto ja kela viimeisen tarkastelujakson aikana tehneet sen sijaan toivoisin kelasta käytävään keskusteluun enemmän sitä ylätason pohdintaa sitä yleisempää keskustelua siitä mikä on kelan rooli tässä yhteiskunnassa ja millaisten arvojen pohjalta meidän tulisi kelaa kehittää miksi näin sen takia että minä itse näen että kelaa ja kelan roolia tässä yhteiskunnassa tulisi tarkastella yhteiskunnallisen vakauden ja viranomaisluottamuksen näkökulmasta kelalla on ehkä kaikista viranomaisista laajin kontaktipinta niissä yhteiskuntaryhmissä jotka ovat menettäneet luottamustaan järjestelmää kohtaan ja joista sen takia meidän tulisi olla erityisen huolissamme lisäksi kelan päätökset lähes poikkeuksetta liittyvät ihmisten perusoikeuksiin ja ovat siitä syystä merkittävämpiä kuin monen muun viranomaisen päätökset edelleen haluaisin korostaa tätä luottamusnäkökulmaa sen takia että on melko ilmeistä että kelassa isoimmat ongelmat sekä perusoikeuksien toteutumisessa etuuksien sujuvassa myöntämisessä että byrokratiakitkassa liittyvät pienimpiin etuuksiin eli niihin ihmisryhmiin joidenka taloudellinen tilanne on kaikkein heikoin ja joidenka kohdalla se turva on kaikkein ratkaisevin

jos tätä kokonaisuutta ja sen yhteiskunnalliselle vakaudelle ja keskinäiselle luottamukselle asettamaa haastetta ei tässä salissa tiedosteta en usko että me pystymme kovin menestyksekkäästi viemään tätä yhteiskuntaa tasa arvoisempaan suuntaan lisäksi ja osin liittyen kaikkiin kolmeen edelliseen ulottuvuuteen kela ei jaa vain rahaa tai päätöksiä kela jakaa myös kokemusta kansalaisuudesta ja tähän kokemukseen ihan oleellisesti liittyy kysymys kunnioituksesta siitä kokeeko ihminen ollessaan tekemisissä viranomaisten kanssa olevansa alamainen vai täysivaltainen yhteisön jäsen väitän että edelleen yksi meidän viranomaisjärjestelmämme keskeisimpiä ongelmia on se että eri yhteiskuntaryhmille eri yhteiskuntaluokille suunnatut palvelut palvelut kohtelevat ihmisiä eri tavoin välittävät ihmisille erilaisen position missä heidän paikkansa tässä yhteiskunnassa on myöskään tätä me emme pysty purkamaan niin kauan kelan palveluita ja kelan toimintaa ei tarkastella osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia meillä olisi hyvinkin yksinkertaisia keinoja joilla ainakin vähäsen voisimme helpottaa niitä haasteita joita tuossa edellä luettelin oikeusasiamies on jo pitkään käyttänyt omissa päätöksissään yhtenä tämmöisenä toimenpidesuosituksena anteeksipyyntöjä ja kun me tiedämme että kelassa on käytössä tällaiset standardimallikirjeet niin miksipä emme voisi sellaisiin kirjemalleihin

joissa kela myöntää joko oikaisun tai valituksen jälkeen tehneensä virheen lisätä että kela samalla pyytää myös anteeksi kun tiedetään että silloin kun kela tekee virheen sen seuraukset yksilölle ovat merkittävät se ei maksaisi mitään se ei vaatisi keneltäkään juurikaan vaivannäköä ja tällä pienellä uudistuksella me voisimme merkittävästi parantaa ihmisten kokemusta meidän yhdestä tärkeimmästä viranomaisjärjestelmästämme isompi ja kalliimpi uudistus olisi riittävien resurssien takaaminen siihen että kela kykenisi sellaiseen kokonaisvaltaiseen neuvontaan ajallisesti ja maantieteellisesti että ihmiset oikeasti voisivat ymmärtää sen järjestelmän jonka kanssa he ovat tekemisissä tällä hetkellä vielä lähelläkään tätä odotusajat neuvonnan saamiseen ovat luvattoman pitkiä jos haluaa kasvokkain tapaamisen kelan virkailijan kanssa sitä voi joutua odottamaan viikon pari mikä on pitkä aika silloin jos kysymys on viimesijaisista etuuksista ja perusturvasta puhelinaikoihinkin saattaa olla kymmenien minuuttien jonotukset maantieteellisesti kela verkostoa on on karsittu ja kun siihen yhdistetään tämä ajanvarauksen viivästyminen se merkittävästi heikentää kela palvelujen saavutettavuutta sellaisille ihmisille jotka asuvat syrjäseudulla ja ja joiden on hankala sieltä liikkua ja jotka ehkä käytä internetiä

näen tuoreena kelan valtuutettuna itsekin että valtuustolla on keskeinen välittävä tehtävä lainsäätäjän ja kelan välissä tästä näkökulmasta minä toivoisin että kelan valtuutetut täällä eduskunnassa ja muualla poliittisessa toiminnassaan vahvasti ajaisivat myös sitä että meidän lainsäädäntömme kehittyisi sellaiseen suuntaan että kelan on mahdollista sen puitteissa hoitaa tehtävänsä kunnialla tällä tarkoitan esimerkiksi lainsäädännön yksinkertaistamista niin että ihmisten on mahdollista ymmärtää mitä heiltä edellytetään ja mitkä minkäkin etuuden etuuden edellytykset ovat hallitus on tehnyt useita kirjauksia ohjelmissaan tähän suuntaan mutta vielä ne eivät oikein ole päässeet kunnolla käyntiin kovasti odotan että tässä nyt kääritään hihat ja ryhdytään hommiin ehkä keskeisin tämmöinen yksittäinen esimerkki on se että meillä on tuhansia kiistatta työkyvyttömiä ihmisiä työttömyyskorvauksella mistä työkyvytön ihminen voi tietää että hänen pitäisikin olla työtön työnhakija saadakseen perusturvansa

kelan tärkein ja keskeisin tehtävä on todella huolehtia suomessa asuvien ja monien ulkomailla asuvienkin suomalaisten sosiaaliturvasta erilaisissa elämäntilanteissa kelan asiakkaita ovat kaikki suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota muun muassa sosiaaliturvan uudistamiseen ja rooliin siinä on arvokasta että yhteiskunnassamme on laajasti nähty tarve sosiaaliturvan uudistamiselle ja että hallitus nyt on päättänyt sitä lähteä toteuttamaan hallituksemme ohjelmassa todetaan että olennaista on parantaa järjestelmän luotettavuutta kattavuutta ja ymmärrettävyyttä nykyinen sosiaaliturvamme on kovin hajanainen ja tietyissä tilanteissa varsin joustamaton se ei valitettavasti pysty riittävästi huomioimaan ihmisten erilaisia tilanteita eikä se ole aina työhön ja toimeliaisuuteen kannustava vaan pikemminkin lannistava arvoisa puhemies valiokunta mainitsee mietinnössään toimeentulotuen maksamiseen liittyvät tuoreehkot tuoreehkot muutokset on on tullut eri yhteyksissä esille miten toimeentulotuen siirtyminen kelaan on helpottanut ja auttanut monien ihmisten elämää mutta myöskin sellaista palautetta tulee että tuen siirtyminen kelalle on joissakin tapauksissa jollakin tavalla etäännyttänyt päätöksentekoa ihmisestä niin että kansalaisen erityistarpeet on ollut vaikeampi ehkä hahmottaa ja ja huomioida siksi pidän erityisen tärkeänä että kela jatkaa ja edelleen kehittää yhteistyötä kuntien kanssa tässä vuosikertomuksessa todetaankin kela tekee kuntien kanssa jatkuvaa yhteistyötä asiakkaiden asioiden hoidon hoidon sujuvoittamiseksi sekä paikallisesti että valtakunnallisesti säännöllisiä yhteistyöpalavereita pidetään kuntien sosiaalialan ammattilaisten kanssa pidän tätä kelan ja kuntien sosiaalitoimen yhteydenpitoa erityisen tärkeänä juuri sen kannalta että kansalaisten erilaiset tarpeet tulevat otettua huomioon järjestelmän täytyy aina olla sillä tavalla joustava että se pystyy huomioimaan sen että että ihmisten elämäntilanteet ovat hyvin hyvin erilaisia ja ja vaihtelevia päätöksenteon keskiössä täytyy aina olla ihminen ja hänen kehitystarpeensa silloin kestävällä pohjalla kun se turvaa elämän karikoissa riittävän toimeentulon sosiaaliturvan mutta myös sitten rohkaisee ottamaan ottamaan vastaan työtä ja osallistumaan ja rakentamaan tätä yhteiskuntaa

arvoisa herra puhemies valtuutettujen lisäksi eduskunta valitsee kelalle tilintarkastajat olen tässä viimeiset nelisen vuotta ollut yksi eduskunnan valitsema kelan tilintarkastaja voin todeta että sen tarkastuksen perusteella jonka olemme suorittaneet ei ole erityistä huomautettavaa löytynyt kelan tileistä tai hallinnosta mutta monenlaisia selvityksiä ja asiakokonaisuuksia kelan sisältä olemme löytäneet ja niihin kantaa ottaneet ensimmäiseksi tässä totean että olemme kiinnittäneet huomiota muun muassa vaarallisiin työyhdistelmiin joita aina isoissa organisaatioissa on ja saaneet selvityksen että sellaisia ei kelasta pitäisi löytyä edelleen olemme käyneet läpi turvallisuuskysymyksiä jotka jotka valiokunnan puheenjohtajakin mainitsi kelan henkilöstö joutuu kohtaamaan ihmisiä joilla on ongelmia ja silloin tietysti on riski myös siitä että ihan fyysinenkin turvallisuus vaarantuu siellä on tehty paljon tämän tilanteen parantamiseksi töitä ja viimeksi saimme kuulla esimerkiksi että jonotusta ei enää harjoiteta vaan ajat annetaan toisella tavalla niin että otetaan yksilöllisesti asiakkaat vastaan puheluiden osalta voin todeta että on siirrytty vastapuheluihin ja se on tehostanut toimintaa netin käyttö on tietysti lisääntynyt hyvinkin paljon mutta siinä on tunnetut ongelmat joita täällä eduskunnassakin on käsitelty monta kertaa eli kaikilla niillä ihmisillä jotka kelan kanssa joutuvat asioimaan ei ole nettivalmiuksia siihen jatkuvasti kiinnitetään huomiota arvoisa puhemies kaksi erityistä asiaa on noussut esille toinen on kelan kelan kiinteistöhallinto jota olisi syytä miettiä olen itse tämän nostanut siellä esille ja siinä olisi kehitettävää kela ei ole mikään kiinteistöhallintalaitos sellaisenaan vaan asiantuntemusta siinä tarvittaisiin voisi olla viisasta että siellä sitä harkittaisiin viime kokouksessa vielä ehkä merkittävämpi asia otettiin esille

historiallisista syistä siellä yhä olemassa monta eri rahastoa ja ne voitaisiin nykypäivänä yhdistää se tehostaisi se selkiyttäisi ja se selventäisi myös vastuita ja ja riskejä samalla sijoitusten kannalta voisi olla viisasta näin menetellä toivoisin että tämä tulisi selvitettäväksi siinä yhteydessä kun lainsäädäntöä uudistetaan hallintoahan ollaan uudistamassa ja toivomme että se se menee eteenpäin vielä totean ne ongelmat joihin kelan henkilöstö joutuu tuolla kentällä vastaamaan ovat usein sellaisia joihin syyllinen kela ei millään lailla ole vaan syylliset jos niitä nyt haluaa etsiä löytyvät hallituksesta ja täältä eduskunnasta täällä säädetään aika monimutkaisia lakeja joiden tulkinta on vaikeaa ja toisaalta esimerkiksi perustoimeentulotuen siirron osalta ja ehkä myös aktiivimallin osalta luotiin uusia järjestelmiä jotka toteutettiin liian nopealla aikataululla ei ollut aikaa kunnolla kelassa hoitaa niitä uudistuksia niin että asiakkaat olisivat saaneet palvelunsa joustavasti niin nopeasti kuin on tavoitteena saada kun ihmisten perusetuuksista on kysymys taksiuudistus joka täällä runnottiin läpi on yksi tekijä josta kela sai paljon moitteita mutta pääasiallinen syy oli varmaan lainsäädännössä ja sen sen toteuttamistavassa ei niinkään kelassa toki varmasti joiltain osin myös myös kelassa

arvoisa puhemies nostan tässä ihan vain pari asiaa jotka kelan valtuutettujen toimintakertomuksessa koen tärkeinä puhun lähinnä henkilöstöstä sekä palveluiden saatavuudesta ja palveluiden laadusta vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa kela oli yli seitsemäntuhannenseitsemänsadan toimihenkilön työpaikka ja lisäystä henkilöstömäärässä tapahtui vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista verrattuna merkittävästi sitä selittävät perustoimeentulotuen siirto kelaan ja siitä aiheutunut valtava työmäärä työmäärä joka aiheutti kelan toiminnassa kriisin jonka ratkaiseminen vei aikaa ja vaati ennakoitua enemmän lisää henkilöstöresurssia

virranneiden hakemusten osalta hakemusmäärät jatkoivat kasvuaan työttömyysturvan aktiivimallin vaikutus työmäärään ja perustoimeentulotukihakemusten määrän kasvuun lisäsi oleellisesti henkilöstön työmäärää merkittävää on kuitenkin todeta että henkilökunnan työhyvinvointikokemukset ovat parantuneet organisaatiouudistuksen jälkeisen notkahduksen jälkeen tätä voisi pitää erittäin hyvänä asiana työmäärän kasvun myötä on tärkeää että henkilökunnan työhyvinvointiin ja edustaja kankaanniemenkin äsken mainitsemaan työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota jatkossakin uhkaavat tilanteet ovat myös kelassa ihan arkipäivää ja näin ei toki saisi olla tärkeää on että henkilöstön työolosuhteet ovat kunnossa sekä resurssin että turvallisuuden osalta positiivista kuitenkin on että kela yleisesti koetaan hyvänä työpaikkana hyvinvoiva henkilöstö on avainasemassa sille että myös kelan asiakkaat saavat saavat parasta mahdollista palvelua yllättäviä olivat myös asiakaspalautteen tulokset asteikolla nollasta kymmeneen keskiarvo asiakaspalautteissa oli seitsemän pilkku viisi jota voisi pitää hyvänä kuusikymmentäyhdeksän prosenttia hakemuksista tehdään verkossa mutta edelleen kolmekymmentä prosenttia tulee paperisina hakemuksina pidän tärkeänä että erilaiset asiointitavat säilytetään jokaisen olisi mahdollista asioida kelan kanssa kukin tavallaan tärkeää on palvelujen hyvä saatavuus ja ennen kaikkea saavutettavuus erityisesti kelassa puhelinpalvelujen ongelmiin on paneuduttu ja panostettu kelan valtuutettujen toimesta vastattuja puheluja kertyy vuodessa yli kaksi miljoonaa parannettavaa kelassa on erityisesti asioinnin helppoudessa ja tiedonsaannin riittävyydessä ja selkeydessä on tärkeää että palveluissa huomioidaan tulevaisuudessakin eri asiakasryhmien tarpeet ja se että palvelut ovat kansalaisille yhdenvertaisia vaikka kelassa tunnistetaan useampia uudistustarpeita muun muassa tehokkuudessa ja asioinnin helppoudessa yhtä kaikki kela vaikuttaisi olevan mainettaan parempi

arvoisa puhemies kansaneläkelaitoksen tehtävä on huolehtia kansalaisten sosiaaliturvasta mutta sillä on myös merkittävä rooli yhdenvertaisuuden ja tasa arvon edistäjänä kelasta haetaan päivittäin tuhansia etuuksia ja palveluita jolloin toimiva organisaatio ja henkilöstön riittävyys on aivan olennaista henkilöstön määrän ja resurssien turvaaminen on tärkeää muun muassa siksi että hakemusten käsittelyajat voidaan toteuttaa kohtuullisessa ajassa sillä ongelmat päätösten saannissa ja niiden toimeenpanossa ovat juuri niitä asioita jotka näkyvät asiakkaiden arjessa sitä heikentävästi vakavia haasteita on ollut muun muassa terapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuudessa ja kilpailutuksissa viime vuonna moni lapsi ja vammainen henkilö jäi ilman tarvitsemaansa terapiaa apua ja tukea ja tuttu ja turvallinen terapeutti jäikin heidän arkensa ulkopuolelle näin ei saisi enää tapahtua siksi on hyvä että kela kokeilee nyt rekisteröitymismenettelyä kuntoutus ja terapiapalveluiden osalta kelan tietoturvan ja tietosuojan kehittämistä on tärkeää jatkaa ja huolehtia siitä että myös henkilökohtaista palveluneuvontaa on saatavilla sitä tarvitseville asiakkaille kelan asiakaskunta koostuu hyvin erilaisista asiakasryhmistä ja yksilöllisistä palveluiden tarpeista ja siksi onkin tärkeää että annettu palvelu olisi yhdenvertaista aivan kuten edustaja viljanen edellä myös totesi ison toimivan organisaation taustalla ovat aina hyvinvoivat työntekijät haluankin lopuksi todeta että myönteistä on se että kelan henkilöstön työhyvinvointi on lähtenyt kohenemaan organisaatiouudistuksen jälkeen
arvoisa puhemies mielestäni valiokunta on puuttunut erityisen tärkeisiin asioihin suhteessa kelaan siellä nousivat esiin työhyvinvointihankinnat matkakorvausjärjestelmät ja tämäntyyppiset asiat jotka ovat olleet niitä jotka ihmisiä ovat puhuttaneet niin arjessa kuin täällä politiikankin pöydissä itse kiinnittäisin erityistä huomiota työhyvinvointiin koska kun kelan työ on muuttunut se ei ole enää pelkästään etuuksien maksamista maksamista vaan siellä kohdataan asiakkaita joilla on monenlaisia ongelmia niin itse asiassa sellainen sosiaalityön osaaminen joka perinteisesti ja nytkin työnjaollisesti kuuluu kuntiin on läsnä myös kelassa onkin hyvä että siellä on pystytty myös rekrytoimaan uudenlaista osaamista ja siinä mielessä se jos vaihtuvuus on suurta on kelassa ehkä ollut ollut positiivinen ongelma koska sitä kautta on saatu myös uudenlaisia ihmisiä mukaan tärkeää olisi että voitaisiin vakinaistaa henkilöstöä koska kun kelan järjestelmät ovat niin monimutkaisia aina kun on saatu opetettua uusi ihminen siihen järjestelmään ja systeemeihin jos hän lähtee määräaikaisuuden vuoksi ja etsii itsellensä toisen työpaikan niin sitten opetetaan taas toinen ihminen siihen työhön ja tämä tietenkin syö sitä resurssia mikä kelassa on hankinnoissa haluaisin korostaa sitä että itse asiassa meillä on vaikkapa kuntoutusmarkkinoille tullut sellaisia uudenlaisia toimijoita joilla ei perinteisesti ole kuntoutusosaamista jos hotellibisnes rantautuu kuntoutusmarkkinoille niin hälytyskellojen pitäisi soida sen suhteen että ollaan varmoja että jos hinnalla voittaa niin myös laatu on kohdallansa tämä on mielestäni iso haaste silloin kun

on mainittu on positiivista minulla oli tänään itselläni mahdollisuus olla kaksi tuntia tuossa kelan kampin toimipisteessä ja yhdyn siihen että kela on monessa asiassa mainettansa parempi itse asiassa siellä oli kehitetty aika hyvin sitä palvelukonseptia että jos aiemmin ihmiset ovat jonottaneet ikään kuin asiakaspalvelukokemusta niin nyt siellä on vastaanottaja jonka ensimmäinen kysymys on että mitä asiaa mitä mitä palvelua tarvitset ja sen mukaan ohjataan eteenpäin ensimmäinen steppi on sähköiset palvelut ja jos sähköisissä palveluissa ei osaa itse käyttää koneita niin siihen saa henkilön avuksensa tämä on mielestäni hyvä keino tutustuttaa ihmisiä sähköisiin palveluihin ja myös ohjata sitä palvelutarvetta enemmän sinne sähköiselle puolelle jotta sitten jatkossa ne jotka oikeasti tarvitsevat henkilökohtaista palvelua voivat saada sitä enemmän siellä oli kiinnitetty huomiota myös siihen minkä edustaja kontula nosti tässä mielestäni ansiokkaasti esiin mikä on se palvelukokemus ja mikä on tietoturva niissä tilanteissa kun asioidaan isoissa

asiakkaita on ollut niin paljon että he ovat joutuneet sulkemaan ovensa koska tuohon tilaan mahtuu kuusisataa ihmistä mutta enempää ei saa ottaa koska sen jälkeen ollaan paloturvallisuuden ja muun kanssa ongelmissa nyt kun sinne menin niin jonossa minua ennen kun menin normaalille asiakastiskille oli ehkä kolme ihmistä eli palvelu ohjautuu eteenpäin ja se sähköinen palvelukokemus joka siellä ihmisillä oli oli varmasti positiivinen koska siinä huikattiin apua ja hoidettiin asioita sen jälkeen ehkä moni ihminen uskaltaa kotonakin sähköisesti niitä palveluita hoitaa tai vaikkapa kirjastossa jos itsellä ei ole konetta mutta sähköisen palvelujärjestelmän varaan ei kelan palveluita voi jättää mutta tämä on keino jolla voidaan turvata sitä että meillä on toimipisteverkkoa muuallakin kuin isoissa asutuskeskuksissa koska silloin kun ihmiset elävät pienillä rahoilla on tärkeää että palvelun voi saada kohtuullisen matkakustannuksen päästä myös nämä erilaiset pop up mekanismit mitä tuossa kertomuksessa mainittiin ovat hyvää uutta palvelukulttuuria jossa ikään kuin viranomainen menee ihmisten luokse eikä aina vain odoteta että ihmiset tulevat sinne kauas viranomaisen luokse tämäntyyppisiä konsepteja meidän on kehitettävä ja ne ovat niitä välineitä joilla me saamme niukatkin resurssit yltämään parempaan palveluun mutta se ei tarkoita sitä etteikö kelalla olisi vielä paljon paljon parannettavaa palveluissansa ja siihen palvelun parantamiseen liitymme myös me täällä jos me emme yksinkertaista sosiaaliturvalainsäädäntöä niin se kelan palvelu ei ikinä ole kympin veroista järjestelmät ovat niin monimutkaisia ei kukaan voi antaa yksinkertaista ja helppoa palvelua jos etuusjärjestelmä on liian monimutkainen ja päällekkäinen

herra

käsittelemme toivoisin että seuraavalla kertaa varmasti on omasta viestinnästäkin kysymys voitaisiin käsitellä

meillä on kelan niin sanotusti siipien suojassa työpaikkojen sairaskassoja sieltä tulee ja kantautuu murheita millä tavoin nämä työpaikkojen henkilöstön itse kustantamat niin sanotut paremmat lääkekorvaukset ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat vastatuulessa nyt esimerkiksi kela havittelee itselleen maksatusta eli kassoissa tehdään selvitykset ja sitten kela tekee niitä maksatuksia itselleen tämä aiheuttaa vaikeuksia niissä tapauksissa missä joudutaan hakemaan lisäselvityksiä sairaskassoilla sinällään ei vaikka he ovat samanlaisessa vastuussa ja salassapitovelvoitteiden piirissä kuin kelan virkailijat ei ole puolisoiden tuloihin mahdollisuutta jolloin laskenta voitaisiin suoraan oikein ja hallinnollista taakkaa kela on siirtänyt näille sairaskassoille mikä sinällään on harmillista tässä vaiheessa on varmasti syytä pohtia sitä mistä tulen tekemään kirjallisen kysymyksen ministerille mikä on kelan ja tahtotila jatkossa näitten sairaskassojen toimintaan koska meillä työmarkkinat ovat muuttuneet ja sairaskassojen henkilöstö ulkoistamisten takia on pienentynyt mutta on työntekijöille erittäin hyvä vaihtoehto vakuutuksen sijaan itse kustantaa niitä nopeammin hoitoa paremmin lääkkeitä halvemmalla saatava vakuutusluontoinen tapahtuma on hienoa jos täällä kampissa jonotus toimii tuolla tavoin mutta kesällä saimme lukea terveisiä raumalta missä kelan asiakkaat jonottavat ulkona eli sisätiloihin ei ole pääsyä muuta kuin

perusteella toivotaan että ennen pakkasia tämä asia on ehkä jo hoidettu niin että myös ympäri suomea

pystyttäisiin järjestämään niin että ihmisten ei tarvitse pakkasella odottaa omaa vuoroaan pihan puolella

arvoisa herra puhemies kela on kansalaista varten ja ihmistä lähellä ja kelasta saa palvelua sieltä palvelutiskiltä vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa kelan palvelupisteitä oli satakuusikymmentäyksi ja asiointipisteitä tässä valiokunnan mietinnössä jonka antoi sosiaali ja terveysvaliokunta jonka jäsen itsekin toteamme kuitenkin että puhelinpalvelun ja palvelupisteiden asiointimäärät pienenivät hieman edellisvuodesta sähköisiä palveluja on tullut paljon mutta on tärkeää että edelleen asiakaspalvelu toimii ja erilaiset ryhmät otetaan huomioon ja että palvelu on yhdenvertaista ja toki myös

etäasioinnin lisäksi henkilökohtaisen asioinnin mahdollistavan palveluverkon on todellakin oltava suomessa riittävä sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä ja hyvin myönteisenä sitä että kelan henkilöstön työhyvinvoinnin tunnusluvut kääntyivät kasvuun notkahduksen jälkeen kyllähän kelan työntekijät ovat monesti kovilla sillä kritiikkiähän sinne ihmisiltä myös tulee ja sitä tulee myös kelan valtuutetuille

kohdistuneen runsaan kritiikin vuoksi kelalla on hyvin tärkeä rooli muun muassa sosiaaliturvan uudistamisen suunnittelussa valmistamisessa valmistamisessa ja toteutuksessa sitten vielä viimeinen kommenttini liittyy hallituksen hallitusohjelmaan jossa todetaan että kelan hallintoa ja sen järjestämien palveluiden toimivuutta selvitetään valiokunta pitää tärkeänä että kelan valvontaa ohjausta sekä kelan asemaa ja sisäisiä toimivaltasuhteita koskevaa selvitystyötä

kanssa niin hän on kertonut että kyllä uudistustyöhön ollaan valmiita